toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä

toinen lakiehdotus hylätään

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kaksitoista

nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa rouva puhemies teen esityksen kahdenteenkymmenenteenseitsemänteen pykälään

arvoisa rouva puhemies teen esityksen viidenteenkymmenenteenyhdeksänteen pykälään vastalauseen mukaisesti

tähän lähetekeskusteluun varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan eli viidenteen asiakohtaan

arvoisa rouva puhemies nyt on siis käsiteltävänä hallituksen esitys eduskunnalle työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi tätä uudistusta on odotettu ja se vähentää niitä huolia joita keikkatöiden ja osa aikatöiden vastaanottamisessa on ollut esityksen taustalla on vuosien kaksituhattayhdeksäntoista viiva julkisen talouden suunnitelman yhteydessä hallituksen tekemä päätös työllisyyspaketista erinäisestä joukosta toimia työllisyyden edistämiseksi yksi tähän pakettiin sisältyvä hanke on kehittää työn vastaanottamisen kannustimia kehittämällä työttömyysturvan sääntöjä niin että työttömyysetuuden sovittelua koskevat säännökset eivät toimisi enää esteenä työn vastaanottamiselle jos arvioimme eurojen näkökulmasta työttömyysetuuden ja osittaisen työllistymisen on tällä hetkellä kohtalaisen hyvä sovittelussa on käytössä suojaosa eli kuukaudessa voi ansaita kolmesataa euroa eikä se alenna työttömyysetuutta vasta suojaosan ylittävä osa tuloista vaikuttaa työttömyysturvaan ja silloinkin vain puolet tuosta ylitteestä vähentää kuukaudelta maksettavaa työttömyysetuutta työntekijän arjessa ja julkisessa keskustelussa sovittelu ei kuitenkaan näyttäydy pelkästään myönteisenä vaikka järjestelmä etuuden määrää koskevan sääntelyn osalta tukeekin työn vastaanottamista lyhytkestoisen tai osa aikatyön vastaanottaminen aiheuttaa monelle huolta ja tämä johtuu siitä että tällä hetkellä työttömyysturvan sovittelu tapahtuu ansaintaperiaatteen mukaisesti jos työ tehdään marraskuussa siitä saatava palkka sovitellaan yhteen marraskuulta maksettavan työttömyysturvan kanssa näin tehdään vaikka palkka maksettaisiin vasta joulukuun lopussa palkkatiedon odottamisesta on usein aiheutunut viive siihen milloin ihminen on saanut sovitellun työttömyysetuutensa ja palkka on vaikuttanut etuuden määrään jo sellaisena aikana jolloin se ei ole vielä ollut käytettävissä arvoisa puhemies nyt annetulla hallituksen esityksellä helpotetaan osittaista työllistymistä vähentämällä niitä viiveitä joita sovitellun työttömyysturvan maksamiseen voi liittyä tavoite saavutetaan myös varsin yksinkertaisella keinolla

työttömyysturvan kanssa yhteen maksuperusteisesti jos marraskuun työstä maksettava palkka maksetaan vasta joulukuussa palkka vaikuttaa joulukuulta maksettavaan työttömyysturvaan ja marraskuun työttömyysturva voidaan maksaa täytenä hallituksen esityksellä ei anneta kelalle tai työttömyyskassoille uusia tehtäviä kyse on uudesta tavasta sovitella palkka yhteen työttömyysturvan kanssa muutoksella uudistetaan prosessia ja tavoitteena on nykyistä helpompi työttömyysturvan ja palkan yhteensovittaminen muutos vaikuttaako palkka työttömyysetuuteen sillä työttömyysturvan hakujaksolla jolla työtunnit tehdään vaiko sillä hakujaksolla jona aikana palkka maksetaan joka tilanteessahan näillä ei ole edes eroa esityksen tavoitteen työn vastaanottamisen tukemisen näkökulmasta aivan keskeistä on se että työttömyysturvan saajat saavat muutoksesta riittävästi tietoa onnistumista ja tavoitteen saavuttamista edesauttaa että muutoksen ehdotetaan tulevan voimaan ensi vuoden huhtikuun alusta lukien jotta kelalla ja työttömyyskassoilla on riittävästi aikaa varautua muutokseen työllisyyden edistäminen on olennainen tavoite jotta myös tulevaisuudessa pystymme huolehtimaan hyvinvointivaltiolle kuuluvista vastuista sen edistämiseksi tarvitaan lainsäädäntöä joka tekee osittaisen työn ja työttömyysturvan yhdistämisen toimivaksi kokonaisuudeksi tällä esityksellä niin kutsuttu maksuviive siirtyisi historiaan osa aikatyö on noussut keskusteluun viime aikoina myös siitä näkökulmasta ettei sitä suinkaan aina tehdä ihmisen omasta halusta ja osa aikatöiden määrä näyttää myös lisääntyneen näitäkään seikkoja ei ole syytä sivuuttaa nyt tehty muutos on kuitenkin askel oikeaan suuntaan ja taustalla on se tavoite ettei palkasta tulisi ihmisille lisää huolta

rouva puhemies kävimme eilen salissa pitkään keskustelua siitä miten talous on nyt hyvällä kasvu uralla työllisyys on parantunut ja työttömyys on helpottanut mutta meillä on edelleen se

ehkä jonkin verran enempikin työttömänä olevia ihmisiä työtä on kuitenkin tarjolla entistä enempi myös lyhyitä keikkatöitä ja meillä on on ollut selkeä ongelma tässä tässä tilanteessa työttömien ei ole kannattanut ottaa kaikkea työtä vastaan tai he eivät ole uskaltaneet ottaa työtä vastaan tilannehan on ollut ollut se että työ on tehty tässä kuussa jokin lyhyt keikkatyö palkka on tullut vasta ensi kuussa mutta samaan aikaan kuitenkin työttömyysturvaa on leikattu se työ on tapahtunut vaikka vuokrat ja muut menot ovat pysyneet tässä on on ollut ihan selkeä kannustinloukku kiitokset ministeri mattilalle ja ministeri lindströmille siitä että tämä ongelma nyt korjataan voi kysyä miksiköhän tätä eivät ole jo edelliset hallitukset korjanneet työttömyysturvalain muutos on siis erittäin tervetullut helpotetaan työttömyysturvan ja keikkatyön yhdistämistä eli lyhytkestoisen työn vastaanottaminen helpottuu kun palkka vähentää työttömyysturvaa vasta palkanmaksukuukautena eikä työntekokuukautena sovittelu siis siirtyy tämän uudistuksen jälkeen niin sanotusta ansaintaperiaatteesta maksuperiaatteeseen tämä on enemmän kuin tervetullut juttu ja auttaa montaa työtöntä saamaan vähän työtä pääsemään näyttöjä antamaan ja ja toivottavasti siitä kiinni sitten pysyvämpäänkin työn

arvoisa rouva puhemies työllisyyden parantaminen on hallitusta ja oppositiota yhdistävä päämäärä se on työmarkkinaosapuolia yhdistävä päämäärä ja se on päämäärä jonka jakavat niin talouskasvun tavoittelijat kuin hyvinvoinnin ja ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden tavoittelijat tästä päämäärästä me olemme harvinaisen yksimielisiä mutta keinot joita hallitus on tähän päämäärään päästäkseen toistaiseksi käyttänyt ovat sitä vastoin jakaneet näkemyksiä niissä on painottunut liiaksi pakko ja painostus negatiiviset kannusteet positiivisten sijaan hyvä huono esimerkki on ollut hallituksen toimeenpanema aktiivimalli jonka painopiste oli suoraan sanottuna etuuksien leikkaamisessa nyt käsittelyssä oleva esitys työttömyysturvalain muuttamisesta lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi on ilahduttavalla tavalla selkeästi positiivisempi toimenpide sen kannusteet ovat kaikkien kannalta myönteisiä tärkeintä tietysti on että siirtyminen maksuperusteiseen sovitteluun on edullinen lyhytkestoista työtä vastaanottavan ihmisen toimeentulon kannalta työkeikka ei saa johtaa toimeentulon kannalta välttämättömien työttömyysturvaetuuksien viivästymiseen kolmikantaisesti valmistellussa lakiesityksessä on ymmärretty ettei pienituloisella ihmisellä ole säästöjen puskuria jolla selvittäisiin odotusajan yli lyhytkestoisten töiden vastaanottamisen helpottaminen parantaa työttömien asemaa myös pitemmällä tähtäyksellä

lyhytkestoisen työn vastaanottamista helpotetaan ja myös sen työn arvo ymmärretään hallitus ja sen kanssa yhteistyötä tehneet työmarkkinaosapuolet ansaitsevat

arvoisa rouva puhemies mukava kuulla että tämä hallituksen esitys herättää kannatusta salin molemmilla laidoilla ja kyllähän tämä itse asiassa onkin erittäin tärkeä asia liittyen paitsi byrokratian purkuun myös niihin päätöksiin joilla hallitus on pyrkinyt työllisyyttä edistämään kun puhutaan työn murroksesta ja siitä miten työelämä muuttuu kovastikin ja toisaalta mitä kaikkia uusia mahdollisuuksia se tuo tullessaan niin silloin on erittäin tärkeää että olisi aina järkevää ottaa vastaan ja työntekijä saa ansioista suurimman osan tilanne valitettavan usein on se että ihminen kokee kovin vaikeaksi ottaa vastaan pätkätyötä tänään julkaistun tutkimuksen mukaan joka liittyy hallituksen liikkeelle laittamaan toimi hankkeeseen jossa puolueet laidasta laitaan ovat mukana työstämässä tulevaisuuden sosiaaliturvaa kelan palveluneuvojilta oli kysytty miten he kokevat ongelmat ja ja muistaakseni yli seitsemänkymmentä prosenttia kelan asiakaspalvelijoista koki että järjestelmässä on ongelmia on ongelmia jos he pääsisivät sitä suoraan peukaloimaan niin he tekisivät siitä yksinkertaisemman elikkä on tärkeää että näitä kohtia on nyt tunnistettu ja niitä on lähdetty lainsäädännössä purkamaan se että viime vaalikaudella tuli kolmensadan euron suojaosa oli tietenkin erittäin merkittävä asia ja täytyy toki muistaa että sen suojaosan jälkeenkin tienatuista tuloista ainoastaan puolet vaikuttaa siihen työttömyysetuuteen tähänhän tulee tietenkin vielä muutoksia sikäli että ensi vuoden alusta kun tulorekisteri astuu voimaan se varmasti auttaa vielä entisestään sovitellun päivärahan helpottamista ja siihen liittyvän byrokratian vähentämistä uskon että tulevaisuudessa ihmiset pystyvät kyllä toivon mukaan omilta applikaatioiltaan miten heidän etuutensa ovat kehittyneet mikä niiden maksupäivä on miten on tehnyt työtunteja ja sitä kautta tästä järjestelmästä tulee huomattavasti yksinkertaisempi tämä auttaa myös erittäin paljon rajatyöntekijöitä jos vaikka miettii että meillä on pohjois suomessa ihmisiä jotka työskentelevät niin ruotsiin kuin norjaan joissa ei ole vastaavanlaista sovitellun päivärahan järjestelmää niin tämä auttaa kyllä myös meidän rajatyöntekijöitämme seuraamaan paremmin tulojaan etenkin aloilla joilla on sesonginomainen työvoiman tarve jos miettii vaikka matkailualaa tai työpaikkoja joissa on hetken aikaa vuodesta paljon töitä ja toisena aikana ei ole niin kuitenkin kaikki työt olisi järkevä saada tehtyä

arvoisa puhemies tämä on todellakin hyvä uudistus sillä tämä vähentää työnhakijan epävarmuutta lyhytkestoisen ja osa aikaisen työn vastaanottamisessa esityksen mukaan palkkatulo soviteltaisiin yhteen työttömyysetuuden kanssa silloin kun palkka maksetaan myös lausuntokierroksella lakiesitykseen suhtauduttiin pääasiassa pääasiassa myönteisesti mutta lausuntokierroksella osa lausunnonantajista huomautti siitä että työssäoloehdon ja aktiivisuuden seuranta säilyy jatkossakin ansaintaperusteisena järjestelmä tulee tältä osin olemaan jatkossakin vaikeaselkoinen sekä etuuden saajalle että sen maksajalle mitä ministeri vastaa tähän kritiikkiin en tosin kerinnyt tarkistamaan onko muutettu mutta luin näistä lausunnoista tällaisen kritiikin ja ja toivoisin että ministeri kommentoisi tähän kritiikkiin lisäksi ajattelin mielessäni eikö pätkätyöntekijöille voisi säätää palkan maksamisen välittömästi kun työ loppuu eikä seuraavasta keikasta

arvoisa rouva puhemies tämä todellakin on erittäin myönteinen esitys ja yhdyn näihin kysyjiin jotka pohtivat eikö tätä olisi voitu jo aikaisemminkin toteuttaa varmasti yksi tämän esityksen keskeisiä tavoitteita on se että valmistaudutaan kansallisen tulorekisterin tuloon ja käyttöönottoon joka toteuttaa oikea aikaisuutta tulojen kirjaantumisen suhteen mikä sitten myös tukien ja etuuksien kannalta muodostaa tilanteen jossa henkilö ikään kuin reaaliajassa näkee mikä hänen tulojensa ja tukiensa suhde on ja tällä on paljon hyviä vaikutuksia tämä kannustaa työn vastaanottamiseen joka on ollut se keskeinen kysymys siinä miten ne ihmiset jotka tuolla reservissä saataisiin takaisin työelämään oma seuranta paranee ja helpottuu ymmärrettävyys paranee moni pohtii mikähän asia mahtaa vaikuttaa mihinkin ja nyt tämän kautta tähänkin tulee selkeyttä ja ehkä sitten kaikista isoimpana asiana pitkällä juoksulla on se että oma elämänhallinta paranee joten ei muuta kuin kiitoksia tästä hyvästä esityksestä
arvoisa rouva puhemies työttömyysturvalain muuttaminen lyhytkestoisen työn vastaanottamisen edistämiseksi on osa pitkäkestoista ja pitkäjänteistä työtä sen eteen että työn vastaanottaminen aina olisi kannustavaa ja ja kannustettavaa ja siksi tätä voi hyvin helposti tukea viime hallitus otti käyttöön kolmensadan euron suojaosan pätkätöitä ja tilapäistöitä vastaanottaville ja työttömyysturvaa nauttiville ja tämä on siihen selkeä jatkumo kannattaa muistaa että työn kuva suomessa on muuttumassa vaikka kokoaikatöitä tekee edelleenkin suurin osa

suomalaista sen lisäksi meillä on satakahdeksankymmentätuhatta yksinyrittäjää mutta myös jo yli kevytyrittäjäksi luokiteltavaa ihmistä jotka seikkailevat erilaisten yrittäjätoimien hankkeiden projektien työttömyyden mutta myöskin työnteon välimaastossa ja tämä tämä muutos ja kehitys tukee ehdottomasti heitä tulorekisterin avulla toivon mukaan saamme tämän toteutumaan hyvin hyvin selkeästi ja joustavasti ja nyt kun ministerit ovat paikalla haluaisinkin kysyä tästä tulorekisteristä ja siitä onko se valmistumassa ajoissa onko lähtökohta se että se saadaan toimimaan heti lähtömetreiltä alkaen kuten suunniteltu on sillä aikamoisia odotuksia tulorekisterin tulemiseen olemme jo täällä luoneet

arvoisa rouva puhemies haluan kiittää molempia ministereitä hyvästä esityksestä tämän hallituksen työllistämislinjat ovat vakuuttavia ja sataviisitoistatuhatta työpaikkaa ei todellakaan ole tullut itsestään vaikka joka kohdassa olemme saaneet kritiikkiä kun työllistämisen esteitä on on purettu koeaikaa on

annettu käytännön ohjeistamista nollatuntisopimuksiin luotu reilut pelisäännöt sekä opiskelua osa aikatyötä ja keikkatyön tekemistä päivärahalla helpotettu aina on tullut kritiikkiä mutta tämä kaikki on kantanut on hienoa että nyt vielä voimme voimme tehdä toimia jotka edelleenkin kannustavat lyhytkestoisen työn vastaanottamista mutta kyllähän haaveena olisi että joku päivä tämä järjestelmä olisi sellainen ehkä tulorekisterinkin avulla että että yksinkertaisesti silloin kun ihminen on töissä hän saisi palkkaa ja kun hän on työtön hän saisi työttömyyspäivärahaa meidän työelämämme ja yrittäjyyselämämme kuten tuossa edustaja järvinenkin juuri kuvasi muuttuu koko ajan ja olisi hyvä pystyä yhdistämään erilaisia muotoja osa aikayrittämistä osa aikatyötä toivoisin että entistä helpommin eläkkeeltäkin pääsisi työelämään takaisin mukaan nythän kynnys on tällä hetkellä niin iso että jos esimerkiksi mielenterveysongelmien vuoksi on joutunut eläkkeelle ja ja kokisi että että olisi ehkä kuitenkin mahdollista palata työelämään aika moni jättää palaamatta sen takia että se kynnys siinä on liian iso mutta kaiken kaikkiaan kiitos hyvästä työstä

arvoisa rouva puhemies tässä salissa on monta kertaa keskusteltu ja monissa puheenvuoroissa kannettu huolta siitä että työn pitää olla aina kannattavampaa kuin työttömänä oleilun monissa puheenvuoroissa on myöskin pohdittu sitä että meillä on työmarkkinoillamme ihan selvä kohtaanto ongelma samaan aikaan on työtä vailla olevia ja yrityksiä jotka ovat vailla työntekijöitä tämä on syytä tunnustaa tämä on fakta te keskusten henkilökunta yrittää parhaansa mukaan osoittaa työpaikkoja niitä tarvitseville mutta saamani tiedon mukaan meillä on kuitenkin varsin paljon sellaisia yrittäjiä joilla ei ole tietoa kaikista te toimiston tarjoamista palveluista työtä tarjoavat eivät edes tiedä mitä kaikkea te toimiston palvelulistalta löytyy eivätkä näin ollen edes osaa etsiä ja hyödyntää täysimääräisesti kaikkia te toimiston tarjoamia palveluja kun ministeri on paikalla niin kysynkin ministeri lindströmiltä onko tällainen ongelma tiedostettu ja jos on tiedostettu niin niin mihinkä toimiin on ryhdytty onko jo reagoitu ja toinen asia monta kertaa kuulee myös väitteen että te toimistojen rahoja on leikattu niin että toimistot eivät enää kykene riittävästi palvelemaan asiakkaitaan kysyn ministeri lindströmiltä mikä on tällä hetkellä te toimistojen rahatilanne missä määrin hallitus on kohdentanut varoja te toimistojen palvelujen ylläpitämiseen ylläpitämiseen onko varoja riittävästi arvoisa puhemies tässä lähetekeskustelussa olevassa lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysturvalakia niin että keikka tai osa aikatyön palkkatulot ja työttömyysetuus on helpompi sovittaa keskenään tämä ei ole askel vaan tämä on loikka loikka oikeaan suuntaan on nimenomaan erinomaisten erinomaisten ministeriemme aikaansaannosta kiitän ministereitä tästä hyvästä lakiesityksestä ja arvoisa puhemies kannatan lämpimästi

arvoisa puhemies tämäkin esitys liittyy hallitusohjelman suureen kuvaan

suomalaisen hyvinvointiyhteiskunnan turvaamisessa työllisyysaste työllisyysaste työllisyysaste siihen tarvitaan pienempiä ja isompia toimia olen laskenut että näitä toimia on kaiken kaikkiaan ainakin kuusikymmentä viiva seitsemänkymmentä tullut hallitukselta ehkä se luku voi olla liian pieni ehkä ministeri lindströmillä on parempi rekisteri tältä osin toinen hallitusohjelman strateginen alue liittyy myöskin tähän uudet toimintatavat siinähän linjattiin tämä tulorekisteri jota on ennenkin valmisteltu se pitää suomessa saada aikaan ja se mahdollistaa nyt myöskin myöskin tämäntyylisiä ratkaisuja tämä työttömyysturvan uudistaminen lyhytkestoisen työn takia on on muitakin hankkeita muun muassa yrittäjäpuolison työttömyysturva joka on ollut erityisen iso epäkohta meidän täytyy löytää varsinkin nuorille väyliä työhön ja sitä kautta totta kai pitkäaikaiseen pysyvään työsuhteeseen ja siinä tarvitaan myöskin näitä vähän pienempiä toimia niin kuin tässä on sinällään tärkeä toimi julkisuudessahan ei ymmärretä tätä hallituksen työllisyyslinjaa riittävästi sitä ehkä vähän tuolla maailmalla trollataankin mutta minusta on tärkeää että tämä suuri kuva säilyy ja mennään eteenpäin koska millään muulla tavalla suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa

ei voida

puhemies tämä on kokonaisuudessaan positiivinen esitys tämä parantaa työttömän asemaa saada ensin lyhytkestoista mutta myöhemmin myös kokoaikaista työtä koska jokainen työsuoritus parantaa työttömän työmarkkina asemaa tämä lisää osa aikaisten lyhytkestoisten ja kolmensadan euron suojaosan jälkeisten työtilaisuuksien kannattavuutta

vähenee kansallisen tulorekisterin tietosisällön käytettävyydessä ja sovitellun työttömyysetuuden maksamisessa tämä on erinomainen työkalu yhdessä tulevan tulorekisterin positiivisten työllisyysvaikutusten kanssa tämä esitys on erittäin kannatettava arvoisa puhemies tämän lisäksi meidän täytyy tehdä alueellinen kokonaisarviointi kaikkien työikäisten työllistämiseksi

välttämättä sosiaali ja terveysministerin tehtävä tai työministerin tehtävä ei ole sieltä helpoimmasta eikä aina kiitollisimmasta päästä mutta sitäkin tärkeämpi kun on onnistuttu ja tämä hallitus näiden ministereiden johdolla näissä kysymyksissä on onnistunut ei tarvitse katsoa kuin työllisyysastetta ja työllistymistilannetta niin sen näkee jopa punainen ei tarvitse edes sinisiä laseja siihen

epävarmaksi ja tämä auttaa myös siinä suhteessa kysynkin ministeriltä kun edes demarit eivät tätä näytä vastustavan onko missään vaiheessa kukaan taho tätä esitystä vastustanut

arvoisa puhemies työttömyysturvan maksukäytännössä olisi vieläkin yksinkertaisempi yksinkertaisempi ja toimivampi käytäntö siirryttäisiin ennakkomaksukäytäntöön silloin kun työaika ja työtulot vaihtelevat pidettäisiin kiinni normaalimaksujaksosta mutta maksettaisiin ennakoidusta työttömyysturvamaksusta kahdeksankymmentä prosenttia könttäsummana kahdeksankymmentä prosenttia könttäsummana ihan normaalirytmin mukaan ja kaksikymmentä prosenttia jätettäisiin sisään odottamaan sitä aikaa kun kaikki tositteet siitä tehdystä työsuhteesta on saatu eli loppuosa täsmäytettäisiin myöhemmin tämä olisi kauhean toimiva järjestelmä se ei lisäisi tietokoneaikana kassojen tekemää työtä odotusajat lyhentyisivät virheellisiä päätöksiä tehtäisiin entistä vähemmän tässä ei olisi myöskään maksajalla taloudellisia riskejä koska osa siitä muuten maksettavasta työttömyysturvasta olisi odottamassa sitä aikaa kun kaikki tositteet on saatu

arvoisa puhemies olisin nyt oikeastaan kysynyt kun siellä ovat sosiaali ja terveysministeri ja ja työministeri paikalla muutamaan tähän liittyvään problematiikkaan vastausta kevytyrittäjyyteen ja pätkätyöhönhän tuli vuoden alusta muutos siten että voi neljä kuukautta kokeilla tätä kevytyrittäjyyttä tämä on hieno ja erittäin kannatettava asia eräs henkilö hyvinkäältä oli minuun yhteydessä hän on ajatellut tämmöistä kevytyrittäjäksi lähtemistä hän on ansiosidonnaisella päivärahalla tekee välillä keikkatöitä myöskin ja hän oli sitten selvitellyt tätä tilannetta hänelle oli työvoimatoimistosta sanottu että sitten jos kun hän mahdollisesti palaa se yritystoiminta ei lähdekään liikkeelle

ansiosidonnainen päiväraha sitten laskisi määrältään tietysti juuri näihin työllistyvyyden kannustumiin vaikuttaa mikä se päivärahan suuruus on jos ei se onnistukaan ja sitten hän oli kysellyt siitä neljän kuukauden ajan jälkeisestä ajasta hän kertoi minulle että ainakin tässä yhteydessä oli sanottu että ei meillä nyt lähtökohtaisesti tulkita tulkita sitä muuksi kuin päätoimiseksi vaikka ne tulot olisivat kuinka pienet tässäkin on yritteliäs ihminen ja hän nyt sen kanssa jäi sitten vähän pohtimaan no hän nyt ehkä myös toista kautta sitten saa jotakin lisää tämä samainen yrittäjä yritti sitten tuottaa kuntoutuspalveluita terapiapalveluita meillä on keski uudenmaan sote palveluissa tämmöisiä pilotteja ja häneen itse asiassa oltiin yhteydessä sieltä ja kysyttiin hänen palveluitaan kun näitä hänen tuottamiaan palveluita ei juuri ole uudellamaalla hirveästi tarjolla tämä on hevosterapiaa sanon sen että ymmärrätte että niitä mutta nyt se kaatuukin siihen että hänellä ei ole y tunnusta ukko fi ei kuulemma käy vaikka ukko fi ottaa kaikki lakisääteiset maksut täytyy olla ehdottomasti y tunnus toisaalta meillä nyt sitten tätä kevytyrittäjyyttä hirveästi markkinoidaan ja todetaan että nyt on hyvä ei tarvitse olla toiminimeä eikä y tunnusta että voit voit toimia tällä tavalla ja joskus voi olla tarkoituksenmukaistakin että siinä on tämmöistä tietynlaista freelanceyrittäjyyttä kun esimerkiksi ollaan välillä muualla ansiotyössä että olisi tärkeää juuri tämä että olisivat joustavia nämä nämä systeemit tämä on nyt ollut ongelma minä laitoin ministeri saarikollekin kirjallisen kysymyksen siitä tuleeko tämä myös sote uudistuksessa olemaan näin ja miten nämä pienet ja keskisuuret yrittäjät tämäntyyppiset pääsevät sitten mukaan pitääkö heidän nyt sitten se y tunnus ei tee ketään autuaaksi esimerkiksi talousrikollisuus tai joku muu epäselvyys ei poistu sillä että on y tunnus olisin kysynyt tätä asiaa ja sitten siitä mitä aluksi totesin tietääkö ministeri miten tuo ansiosidonnainen

arvoisa rouva puhemies eilen tässä salissa kehuttiin valtiovarainministeri petteri orpon johdolla noudatettua talouspolitiikkaa joka on johtanut siihen että työllisyys on voimakkaasti parantunut maassamme ja työttömyys on vähentynyt kyse on hallituksen osalta ennen kaikkea omaksutusta työn linjasta jolla työnteon ja yrittäjyyden verotusta pyritään keventämään ja työnteon ja yrittäjyyden edellytyksiä muutoinkin kohentamaan tämän yleisen talouspolitiikan lisäksi on lukuisia yksittäisiä toimia joilla toimia joilla työllisyyttä on onnistuttu edistämään edustaja kalmari niistä luetteli muutaman ja edustaja ala nissilä oli laskenut että niitä olisi noin yhteistä näille erillisille yksittäisille pienemmille toimille on ollut se että yleensä niitä on vasemmisto oppositio eli demarit vihreät ja vasemmistoliitto vastustanut tällä kertaa onneksi on toinen tilanne arvoisa puhemies työnteon tulee aina kannattaa sen joka nousee aamukuudelta ja menee alepan kassalle pitää tienata enemmän kuin sen joka ei nouse eikä mene usein näissä tilanteissa on kyse kannustinloukuista eli osallistumalla työhön vaikkapa nyt keikkatyöhön tai osa aikaiseen työhön kokee että hänen taloudellinen tilanteensa ei parane tai ei juurikaan parane siihen nähden että hän saa työttömyyskorvausta ja muuta sosiaaliturvaa näiden varsinaisten kannustinloukkujen lisäksi meillä tunnetaan valitettavan hyvin myös nämä niin sanotut byrokratialoukut eli ihminen kokee ihan perustellusti että jos hän ottaa jonkun keikkatyön vastaan niin voi tulla tällaisia välitiloja joissa palkka ei vielä ole tullut mutta ei myöskään enää saa työttömyysturvaa tai sitten ainakin ihmisellä on epävarmuutta siitä miten tulonsiirtojen ja palkan osalta tämän keikkatyön johdosta käy

rouva puhemies täällä on hyvin peilattu niitä toimia joita on tehty jo edellisellä kaudella ja nyt tämän myötä myös tällä kaudella työn vastaanottamisen edistämiseksi ehkä siksi on hyvä sanoa muutama sananen myös siitä mitä tulee tehdä jatkossa tulorekisteristä odotamme kaikki paljon mutta ilman muuta se seuraavan tulevan hallituskauden suurin operaatio tulee olemaan sosiaaliturvan kehittämisessä ja muuttamisessa

että me haluamme sosiaaliturvajärjestelmästämme yksinkertaisemman kuin mitä se nykyään on kannattaa muistaa että ei kukaan siitä ole monimutkaista nytkään halunnut kyse on ollut siitä että olemme yrittäneet pitää huolen siitä ettei yksikään suomalainen tippuisi mihinkään väliin pilkkujen välimaastoon sen takia sosiaaliturvaa on korjattu ja paranneltu monia kertoja ja siitä on tullut monimutkainen jos me tähtäämme yksinkertaiseen sosiaaliturvajärjestelmään se tarkoittaa valitettavasti käytännössä sitä että yhä useampi suomalainen tipahtaa johonkin välimaastoon sen takia se ei ole kovin helppo tehtävä toinen toinen asia on se että me poliitikot aina sanomme ja niinhän meidän täytyy sanoa että haluamme että työnteko on aina kannustavaa ja että työnteko olisi aina kannattavaa valitettavasti sekin on vain puoli totuutta asiasta sillä esimerkiksi tällä hetkellä efektiivinen marginaaliveroaste on todella suuri isolla tuloluokalla eli aina tuhatviisisataa euroa kuukaudessa kahteentuhanteenkuuteensataan euroon kuukaudessa tienaaville ihmisille heillä saattaa lisäansioista mennä veroja jopa yhdeksänkymmentä prosenttia jos emme yhteisesti saa tulevasta sosiaaliturvajärjestelmästä yksinkertaista niin toivon että saisimme ainakin tämän efektiivisen marginaaliveroasteen tipautettua esimerkiksi seitsemäänkymmeneen prosenttiin mikä tarkoittaisi sitä että

koska uusi järjestelmä tulee olemaan monimutkaisen pitkäkestoisen työn takana ja vaikea tehtävä toivon vilpittömästi että siihen saadaan parlamentaarinen ryhmä jota olisi kaivattu jo tähän sote työhön

arvoisa rouva puhemies työnteon kannattavuuden parantaminen on todella tärkeää tänä päivänä kun työelämä on muuttunut entistä silppuisemmaksi on erilaisia pätkätöitä ja osa aikatyötä se että saamme työttömille työtä on äärimmäisen tärkeätä ja parasta sosiaaliturvaa työttömille perusturva ja toimeentulo on ihmisille keskeistä pelko siitä että etuudet heikkenevät itseltä ja perheeltä lamaannuttaa työnhakua ja heikentää työn vastaanottamista tämä hallituksen esitys lyhytkestoisen työn vastaanottamisen helpottamisesta on erittäin tervetullut ja kannatettava on tärkeää että työttömyysturva joustaa näissä tilanteissa eikä katkea jo viime kaudella käyttöön otettu työttömyysturvan suojaosa kolmesataa euroa on laajasti edistänyt työttömien työllisyyttä ja ja on otettu kiitollisena vastaan myös kansallinen tulorekisteri on jatkossa yhä tärkeämpi jotta voi reaaliaikaisesti seurata tuloja ja yhdistää eri tulolähteitä pienyrittäjän aseman turvaamiseksi hallitus ei ole mielestäni tehnyt riittävästi töitä vaikkakin kevytyrittäjyyden kokeilun edistäminen on tärkeä toimi sen edistämiseksi toivoisin myös lisätoimenpiteitä hallituksellahan on ollut perustulokokeilu kaksituhatta onnekasta pitkäaikaistyötöntä on on saanut perustuloa ja mediasta olemmekin lukeneet että pitkäaikaistyöttömät ovat voineet huoletta perustaa yrityksen tai tehdä osa aikatyötä tai tai vapaaehtoistyötä pelkäämättä että tämä etuus heiltä menee ja ja toimeentulo kaikkoaa olisi todella kiinnostavaa kuulla ministereiltä minkälaisia ajatuksia perustulokokeilu ja sen tulokset ovat teissä herättäneet mitä olette kuulleet väliraporteista ja minkä suuntaisia suunnitelmia olisi jatkossa edetä perustulon kaltainen malli on juuri se joka vähentää byrokratiaa mutta edistää ihan jokaisen ihmisen osallisuutta ja työntekoa tässä maassa arvoisa puhemies haluaisin nostaa vielä esiin työkyvyttömyyseläkkeellä olevat moni nuorikin ihminen on ajautunut työkyvyttömyyseläkkeelle vaikkapa mielenterveysongelmien vuoksi ja olisi hirvittävän tärkeää että he näkisivät tässä paluumahdollisuuden työelämään että olisi mahdollisuus yhdistää työkyvyttömyyseläkettä ja sosiaaliturvaa

arvoisa puhemies tämä yksittäinen hallituksen esitys on on sinänsä kannatettava mutta valitettavasti näistä kaikista nykyhallituksen toimista jotka liittyvät työmarkkinoihin ei voi sanoa samaa onneksi sentään yleislakon uhka on nyt väistynyt toistaiseksi kun hallitus perääntyi irtisanomislakiesityksestään arvoisa työministeri lindström voisitteko harkita jatkossa kannustavia toimenpiteitä keppilinjan sijaan esimerkiksi tämä viime vaalikaudella käyttöön otettu työttömyysturvan suojaosuus kolmesataa euroa sen rajaahan voitaisiin hieman hieman nostaa se on selvästi kannustanut työttömiä työttömiä töihin ja olisi heille myös selkeä selkeä merkki paremmasta ja kannustava esitys erilaisten aktiivimallien jälkeen toinen kysymykseni työllisyyden työllisyyden hoitoon liittyen on se voisiko työministeri antaa vielä jatkoaikaa hyvin sujuneelle sujuneelle ja onnistuneelle työllisyys ja yrityspalvelukokeilulle josta on esimerkiksi pirkanmaalla saatu erittäin hyviä kokemuksia pitkäaikaistyöttömät ovat työllistyneet maakunnassamme ja myös muilla alueilla suomessa kokemukset ovat olleet hyvinkin samansuuntaisia kokoomuksen pitkäaikainen edustaja arto satonen entinen varapuhemies on tehnyt tätä asiaa koskevan lakialoitteen joka on saanut laajaa kannatusta yli puoluerajojen itsekin olen sen allekirjoittanut tämä aloite koskee nimenomaan työllisyys ja yrityspalvelukokeilun jatkamista kahdella vuodella eteenpäin toivoisinkin että hallitus voisi vielä tässä asiassa tulla vastaan ja tämä sama myös kunnilta jotka jotka joutuvat nyt nopeasti pikapuoliin lopettelemaan tämän kokeilun

koska tähän kokonaisuuteen oli varattu vain se neljäkymmentäviisi minuuttia teemme niin että otamme nämä puheenvuorot jotka nyt ovat pyydettyinä pirttilahti torvinen zyskowicz ja hoskonen sen jälkeen ministereitten lyhyet puheenvuorot ja kaikki loput puheenvuoropyynnöt siirtyvät sitten sinne listan loppuun

arvoisa puhemies ensin edustaja saviolle hallitus ei ole perääntynyt irtisanomislainsäädännöstä vaan sitä jalostetaan yhdessä kolmikannassa ja siellä on päästy hyvään tulokseen jota tällä hetkellä kaikki ammattiliitot ja ja järjestöt ovat eteenpäin viemässä arvoisa puheenjohtaja sipilän hallituksen toimesta keväällä kaksituhattakahdeksantoista lähdettiin tekemään työllisyyspakettia

siinä on todellakin ainakin noin kymmenen ohjelmaa ja monia kymmeniä erilaisia toimenpiteitä kiitän ministeri lindströmiä ja ministeri mattilaa että näitä on tuotu tänne saliin hyvin hyvin tehokkaasti ja hyvinkin sanotaan hyvällä valmistelulla omasta mielestäni lisäksi vielä on salissa ollut hyvää loppupeleissä aina aina on oltu työttömän tai yrittäjänkin asialla täällä tässä esityksessä on todella hyvä puoli se että tullaan tähän tulorekisteriasiaan ensin ja tullaan keventämään myös byrokratiaa kaikkein tärkeintähän on kun keskustellaan työttömyyden työllisyyden ja yrittäjyyden ja myös opiskelun välisestä maastosta että tähän tähän maastoon saadaan selviä apuja apuja työllistyvän näkökulmasta itse pohdin vähän samaa kuin edustaja karimäki aikaisemmin että meillä on myös perustulokokeilu ollut ja odotan kyllä mielenkiinnolla siitä tulevia tuloksia koska siinäkin välimaastossa mennään myös yrittäjyyteen meillä on suomessa paljon yrittäjiä käsityöalan yrittäjiä ja muita jotka ovat tällä hetkellä köyhyysrajan alapuolella ja kuitenkin he ovat poissa näistä meidän työttömyyskorvauksistamme ja listoistamme omalla toiminnallaan he ovat kuitenkin aktiivisesti kiinni siinä elämän leivässä jollain tavalla millä tavalla voidaan yhdistää yhdistää toisaalta yhteiskunnan tuen ja pienyrittäjyyden tai itsensä työllistämisen välistä asiaa mutta tämä asia mikä nyt on eteenpäin menossa

arvoisa rouva puhemies tämä hallitus on joutunut aikamoisen kritiikin kohteeksi varmaan juuri siitä syystä että työvoima ja sosiaalipolitiikkaa uudistetaan uudella tavalla tehdään sellaisia rakenteellisia uudistuksia joihin aikaisemmin sosialistinen suomi ei ole vihervasemmiston voimin tottunut eli tehdään hyviä esityksiä ja työvoiman aseman parantamiseksi ja yrittäjyyden kehittämiseksi erityisesti lapissa olemme saaneet kokea erinomaisen nousu ja kasvukauden nimenomaan tämän hallituksen toimesta ja tämän hallituksen aikana olemme selkeästi havainneet että suomi on euroopan kärkimaa työllisyyden ja ja yritysten kehityksen kannalta eli hallitus on uskaltanut tehdä

höttöpuheet joutuvat sen todellisuuden eteen että nämä toimet joita hallitus on tehnyt pelastavat seuraavankin hallituksen vielä tuosta kokonaisuudesta haluaisin tuoda esille että meillä lapissa pätkätyöt ja lyhytaikaiset työsuhteet ovat todellisuutta mitä rintamailla etelässä ei ole ehkä havaittu tälläkin hetkellä minulla on monta tuttavaa jotka lähtevät kilpisjärvelle asumaan voidakseen siellä tehdä erilaisia pätkätöitä ongelma on siinä kun nuo työsuhteet ovat semmoisia pätkiä että he eivät saa välttämättä rahaa eivätkä taloudellista tukea kuin sanotaan kerran kahdessa kuukaudessa jolloin he saattavat joutua turvautumaan toimeentulotukeen mutta kiitos tämän teknisen muutoksen tällaiset ongelmat poistuvat ja edelleen tämän hallituksen positiiviset toimet heijastuvat lappilaiseen hyvinvointiin lyhyesti vielä tämän positiivisen hallituksen erinomaisista saavutuksista haluan tuoda esille nuorisotyöttömyyden kun edellinen sosialistihallitus lopetti toimintansa nuorisotyöttömyys oli kaksikymmentäkolme pilkku kolme prosenttia mutta kun nyt sitten tämä oikea aikainen hallitus toimii meillä on tällä hetkellä seitsemäntoista pilkku kaksi prosenttia nuorisotyöttömyys ja edelleen ollaan parempaan suuntaan menossa kun sitten tulevaisuus vielä tästä kehittyy esitänkin kysymyksen millä tavalla hallitus edelleen kehittää nuorten mahdollisuutta työllistyä

arvoisa rouva puhemies edustaja savio sanoi puheenvuorossaan että hallitus on yleislakkouhan edellä perääntynyt pienyrittäjien työllistämishankkeesta siis hankkeesta jolla pyritään alentamaan pienyrittäjien palkkaamiskynnystä hallitus ei ole tästä perääntynyt kuten edustaja pirttilahti jo teille korjasi päinvastoin ihan lähiaikoina tulemme saamaan tänne hallituksen esityksen jolla työsopimuslakiin tehdään sellainen muutos että yksilöperusteisessa irtisanomistilanteessa myös yrityksen koko tai itse asiassa sen henkilöstön määrä on yksi irtisanomiskynnykseen vaikuttava tekijä ihmettelen sitä että perussuomalaiset näin voimakkaasti ovat tätä pienyrittäjien työllistämismahdollisuuksia edistävää lakia vastaan koska muistan vielä sen ajan jolloin perussuomalaiset pitivät itseään myös pienyrittäjien puolueena edustaja karimäki ja edustaja pirttilahti puhuivat positiivisesti perustulon puolesta perustulokokeilu on todellakin saanut paljon huomiota maailmalla ja mediasta voimme jatkuvasti lukea muun muassa tänään erilaisia positiivisia juttuja perustulokokeilusta toivoisin että vahvemmin näissä yhteyksissä kerrottaisiin että tällainen kokeilun mukainen perustulouudistus ei ole koskaan mahdollinen koska se maksaisi noin yksitoista miljardia euroa vuodessa nykyisen sosiaaliturvan päälle

joka tapauksessa perustulo kaiken kaikkiaan on aikamoista haihattelua koska en ole huomannut kenenkään tai minkään poliittisen tahon esittävän mitään realistista perustulomallia päinvastoin vasemmistoliitto vai oliko vihreät taisi esittää että perustulon taso olisi noin seitsemänsataaviisikymmentä euroa kuussa kun tässä kokeilussa on euroa kuussa kun tämän kokeilun mukainen perustulo maksaisi siis yksitoista miljardia niin mitä maksaisikaan se se seitsemänsataaviisikymmentä euroa kuussa odotan että nämä poliittiset tahot jotka lämpimästi perustuloa kannattavat toisivat joitakin realistisia ehdotuksia keskusteluun sitten tässä on kyllä myös tämä periaatteellinen puoli puhutaan että pitääkö sosiaaliturvan olla vastikkeellista vai ei ihmiset eivät aina miellä mitä vastikkeellisuus tarkoittaa se tarkoittaa yksinkertaisesti muun muassa sitä että jos ihmiselle on tarjolla hänelle sopiva työpaikka onko hän velvollinen ottamaan sen vastaan minun mielestäni on perustuloajattelussa ei ole
sitten vielä puheenvuoro edustaja hoskonen kuten sanoin joudumme sitten lopettamaan koska tämä aikalimiitti oli tässä
arvoisa rouva puhemies tämä hallituksen nyt tekemä esitys joka on keskustelussa parhaillaan on hyvä tie ja se on avaus siihen suuntaan että pystymme lähivuosina myös tätä nyt avattua tietä kulkemaan paljon määrätietoisemmin on selvää että kun meillä on edelleen lähemmäs kaksisataatuhatta työtöntä tarkkaa lukua en ulkoa muista mutta sinne se menee niille tienoille niin vaikka kuinka elämme huippunoususuhdannetta viime viime vuosien talouskehityksessä olemme siellä ihan huipulla ehkä hieman tulossa jo alamäkeä siitäkin huolimatta meillä työttömyys on yhteiskuntamme suurin ongelma se tarkoittaa sitä että meidän on etsittävä ennakkoluulottomasti sosiaaliturvan ja työn yhdistäviä avauksia mitä ne sitten ovatkaan onko sellainen esimerkiksi se malli mitä saksassa käytetään siellä työttömäksi joutuneelle ihmiselle taataan tietty tulotaso ja jos hän sitten pääsee vaikka kesken kuukauden viikoksi töihin niin hänelle kuitenkin taataan se loppuosa tuhanteen euroon asti muistaakseni elikkä tämmöisiä ennakkoluulottomia avauksia joudumme kuitenkin tekemään se on ihan selvä asia että vapailla työmarkkinoilla siitä isosta määrästä työttömiä joka meillä valitettavasti edelleen on kaikki eivät ehkä pysty vapaille työmarkkinoille työllistymään mutta äärimmäisen tärkeää on että yhteiskunta ojentaisi auttavan kätensä ja ohjaisi näitä ihmisiä johonkin muuhun työhön sosiaalisesti tuettuun työhön mikä on se malli tässä on ensimmäinen hyvä avaus siihen ja uskon että ministeri lindström ja ministeri mattila omalta taholtaan ovat tätä asiaa koko ajan eteenpäin vieneet ja uskon heidän vilpittömään haluunsa että tähän suuntaan ollaan menossa lopuksi arvoisa puhemies tähän tähän haluan oman korteni kekoon kantaa perustuloa maksetaan tai ollaan suunnittelemassa että sellaista maksettaisiin niin minun mielestäni sellaista tuloa ei ihmiselle pidä maksaa vastikkeettomasti kyllä tässä maailmassa ja suomessa töitä löytyy ja jos jollekin maksetaan jotakin niin kyllä siinä pitää olla selkeästi velvollisuus tuottaa yhteiskunnallista hyvää yhteisölle en oikein pidä siitä että ruvettaisiin maksamaan siitä että ei tarvitse tehdä mitään ymmärrän minä sen että sosiaaliturvaa tulee muuttaa siihen suuntaan mikä sitten on se oikea sosiaaliturvan taso sitä varmaan käsitellään ensi vaalikaudella kun sosiaaliturvauudistusta tehdään mutta se on selvä asia että semmoista vastikkeetonta rahaa vastikkeetonta rahaa ei pidä mennä maksamaan koska sillä ei tunnetusti ole tässä maailmassa saavutettu mitään hyvää kyllä se on se työ ja yhteiskunnalle tehtävä lisäarvo mikä on mikä on kaikkein arvokkainta ja ihmiselle kun hän menee töihin olkoon se työ minkä laatuista tahansa hyvää arvokasta työtä syntyy samalla se arvokas sosiaalinen ympäristö missä hän voi hyvin

työttömyyden seurauksista tässä maassa me kaikki olemme varmasti tietoisia
täällä oli yksi ainut puheenvuoro vielä pyydetty ja tarjoankin edustaja hassille vastauspuheenvuoroa tässä vaiheessa

puhemies edustaja zyskowiczille tiedoksi kun hän peräänkuulutti näitä perustulomalleja että vihreät ovat jo pari kolme vuotta sitten julkaisseet perustulomallin jossa se perustulon taso on hyvin tämän hallituksen perustulokokeilun tasoa ja josta eduskunnan tietopalvelu on tarkistanut että se ei heikentäisi valtiontalouden tasapainoa nykytilanteeseen verrattuna koska mallin tarkoitus on paitsi taata se että jokaisella on tietty joskin niukka perusturva

pyysin vastauspuheenvuoroa ensinnäkin siksi että edustaja edustaja zyskowicz kritisoi kommenttiani siitä että hallitus olisi perääntynyt tässä irtisanomislakiasiassa no tietysti voidaan semantiikasta aina keskustella käytettäköön sitten mieluummin vaikka ilmaisua tullut järkiinsä mutta pääasia kuitenkin on että tätä asiaa puidaan nyt jatkossa kolmikannassa ja näin tulee ollakin kilpailukykysopimus oli oli jo palkansaajaliikkeelle iso iso ponnistus siitä heille kiitos ja onkin hyvä että nyt jatkossa näitä asioita tosiaan pohditaan suomalaiseen työmarkkina asioissa totuttuun edustaja zyskowicz totesi äsken myös että perussuomalaiset esiintyivät ennen viime eduskuntavaaleja pienyrittäjämyönteisenä puolueena se on totta ja sitä me olemme edelleenkin meidän eronamme kokoomukseen on kuitenkin se että me esitämme ja kannatamme sellaisia toimenpiteitä jotka hyödyttävät sekä työnantajaa että työntekijää

edustaja karimäki ja kysyn tässä yhteydessä jättääkö edustaja hassi puheenvuoropyynnön sinne iltaan arvoisa
arvoisa puhemies edustaja zyskowicz kyseli vihreiden perustulomallin perään todellakin vihreillä on perustulosta malli jonka suuruus on kutakuinkin sitä luokkaa kuin hallituksen omassa perustulokokeilussa mutta se ero vihreiden perustulomallissa on teidän kokeiluunne verrattuna että vihreät ottavat sen verotuksen kautta suurituloisilta pois tai jos onnistuu saamaan työtä ja saa kunnollisen riittävän palkan niin sitten perustulo

yrittämään taiteeseen olemaan toimeliaita maailmahan muuttuu sellaiseksi että robotisaatio etenee ja työn muodot ovat jatkuvassa murroksessa ja se että me käytämme aikaa ja byrokratiaa perusturvajärjestelmän toteuttamiseen on todella keskeistä se lisää hyvinvointia mutta myös edistää taloudellista tehokkuutta
ja sitten molemmat ministerit kumpi aloittaa ministeri mattila ensiksi kaksi minuuttia
arvoisa puhemies kiitoksia hyvästä keskustelusta varmaan on syytä että perustuloon palataan sitten kun kokeilu on loppu sinänsä en ehdi vastaamaan muuten kuin tähän hallituksen esitykseen liittyviin kysymyksiin totean kuitenkin edustaja karimäelle sen että eläkkeen ja työtulon yhteensovittamiseen on olemassa ote kärkihankkeessa niin sanotun lineaarisen mallin kehittäminen edelleen tavoitteena niin että työtulo ja eläke saadaan oikealla tavalla yhteensovitettua usea kysymys koski myöskin kansallista tulorekisteriä edustajat ala nissilä järvinen laukkanen elo tämä ei ole stmn valmistelussa vaikka toki moni sektori on yhteinen stmn kanssa luottavaiset katseet on tässä suunnattu valtiovarainministeriöön ja sen sivuilla on on tästä aikataulusta saatavissa tietoa ja uskon ja luotan siihen että valmistelu siellä siellä etenee mutta he ovat todellakin siinä vastuuministeriö edustaja meri kysyitte kevytyrittäjyydestä ja se on tuolla työ ja ja elinkeinoministeriön tontilla ja tästä kuntoutuskysymyksestä ministeri saarikolle olette jättänyt kirjallisen kysymyksen niin kuin kuvasitte kysymyksessä oli hyvin paljon tämmöisiä yksityiskohtia joita ehkä ei voi ruotia tässä ja tällä paikalla edustaja mäkisalo ropponen kyllähän se palkanmaksuviive on työnantajan ongelma ei siitä oikeastaan mihinkään pääse mutta aktiivimalliin liittyvät toimeenpano ongelmat ja kysymykset pitää ratkaista nyt sitten niissä pöydissä missä aktiivimalli esimerkiksi tällä hetkellä on asetuksen muodossa eteenpäin menossa mahdollisesti edustaja järvinen on juuri niin että meidän sosiaaliturvamme tässä sadan itsenäisyyden vuoden aikana on kehittynyt varmasti sitä silmällä pitäen että sillä tahdotaan turvata kansalaisten hyvää arjen perustoimeentuloa ja hyvinhän se aikaa on kestänyt vaikka onkin muodostunut hivenen tilkkutäkkimäiseksi nyt sitten pitää tehdä tulevaisuudessa uudistus joka kestää aikaa vähintäänkin seuraavat sata vuotta ja mielellään laajalla

arvoisa rouva puhemies tämä esityshän ei yksinään mitään ratkaise vaan niin kuin täällä on asia aika hyvin oivallettukin tämä tarvitsee tuekseen sitä että kansallinen tulorekisteri toivottavasti tulee yhdessä ne sitten voivat vaikuttaa sillä lailla mitä tässä haetaan että aina kannattaisi toisaalta ottaa työtä vastaan ja toisaalta tarjota sitä eli siinä mielessä on hyvä että tämä esitys tulee nyt tässä vaiheessa ja on valmiina ja sitten kansallinen tulorekisteri toivottavasti mahdollisimman pikaisesti kaksituhattayhdeksäntoista heti heti alussa mutta se on tosiaan vmn valmistelussa ylipäätään palkan ja kaikenlaisten tulonsiirtojen parempaan kombinaatioon erilaisia malleja on esitetty on universal credit negatiivinen tulovero tämäntyyppisiä jokaisella puolueella alkaa olemaan omia malleja tähän suuntaan ollaan menossa ajatuksena se että on olemassa esimerkiksi pätkätöitä ja erilaista silpputyötä ja että niitäkin kannattaisi ottaa vastaan ja sitten kuitenkin olisi joku turva

ja siihen ideologiaan olen aika lailla itse ollut kriittinen juuri siitä syystä että antaako se väärän signaalin että me kannustamme ihmisiä vähän väärään asiaan ei työn vastaanottamiseen ymmärrän kyllä nämä pointit mutta kaikilla puolueilla tuntuu olevan kuitenkin se sama sama ajatus että työtä ja ylipäätänsä toimeentuloa olisi ja kaikki työ pitäisi tulla tehdyksi edustaja hongistolle työ ja elinkeinotoimistojen resursseja on viime vuosina lisätty vuonna yhdeksäntoista meillä te toimistoissa tulee olemaan yli viisisataa henkilöä enemmän kuin oli vuoden kaksituhattakuusitoista lopussa eli sinne on resursseja siirretty tämä on tunnistettava ongelma miten te palveluita ylipäätään tunnetaan me olemme tunnistaneet sen että sekä yritykset että työttömät eivät tunne näitä tarpeeksi niinpä ensi vuoden alusta meillä on käynnistymässä uusi valtakunnallinen viestintäkampanja jonka avulla me teemme tunnetuiksi te palveluita

lähetekeskusteluun varataan enintään kolmekymmentä minuuttia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan eli kuudenteen asiakohtaan

arvoisa puhemies tämän esityksen tarkoituksena on tehdä vuosilomalakiin eu lainsäädännön edellyttämät muutokset työaikadirektiivissä säädetään työntekijän oikeudesta vähintään neljän viikon palkalliseen vuosilomaan ja unionin tuomioistuimen työaikadirektiiviä koskevan oikeuskäytännön mukaan työntekijällä on oltava oikeus neljän viikon palkalliseen vuosilomaan myös sairauspoissaolosta huolimatta voimassa olevan vuosilomalain mukaan sairauspoissaolon tai lääkinnällisen kuntoutuksen ajalta vuosilomaa ansaitaan enintään seitsemänkymmenenviiden työpäivän ajalta lomanmääräytymisvuoden aikana vuosilomalaki ei siten turvaa työntekijän oikeutta vuosilomaan riittävällä tavalla tilanteessa jossa työntekijän sairaus tai kuntoutuspoissaolo kestää tätä pidempään tämän ristiriidan poistamiseksi vuosilomalakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös työntekijän oikeudesta vuosilomaa täydentäviin lisävapaapäiviin työntekijällä olisi oikeus lisävapaapäiviin tilanteessa jossa hän ei sairaus tai kuntoutuspoissaolon vuoksi ole ansainnut vähintään kahtakymmentäneljää vuosilomapäivää oikeutta lisävapaapäiviin ei kuitenkaan olisi enää poissaolon jatkuttua yhdenjaksoisesti yli kaksitoista kuukautta jos työntekijä olisi poissaolosta huolimatta ansainnut vähintään kaksikymmentäneljä vuosilomapäivää lomanmääräytymisvuoden aikana lisävapaapäiviä koskeva säännös ei tulisi sovellettavaksi lisävapaapäiviltä työntekijällä olisi oikeus saada säännönmukaista tai keskimääräistä palkkaansa vastaava korvaus korvauksen laskemiseen ei siis sovellettaisi vuosilomapalkan laskentasääntöjä lisävapaapäivät eivät olisi vuosilomaa eikä niiden ajalta kertyisi myöskään uutta vuosilomaa lisäksi ehdotetaan että työkyvyttömyyden vuoksi siirretyn vuosiloman antamisajankohtaa pidennetään vuosiloma voitaisiin antaa vielä lomakautta seuraavan kalenterivuoden lomakauden aikana viimeistään kuitenkin kyseisen kalenterivuoden päättymiseen mennessä myös tämä muutostarve johtuu unionin tuomioistuimen oikeuskäytännöstä

uudistamista koskevan toimeksiannon tavoite oli valmistella vuosilomalain kokonaisuudistus vuosilomalaki on erittäin monimutkainen eikä millään lailla käyttäjäystävällinen lisäksi meidän vuosilomalaki poikkeaa systematiikaltaan eurooppalaisista järjestelmistä ja tämä näyttää nyt sitten aiheuttavan päänvaivaa kun eutstä euroopan unionin tuomioistuimesta tulee uusia ratkaisuja työaikadirektiivin tulkinnoista tämän vuoksi olisi ollut suotavaa että päässeet ratkaisuun nykyistä yksinkertaisemmasta vuosilomasääntelystä mutta kesken valmistelun työmarkkinajärjestöt kuitenkin katsoivat että edellytyksiä tämmöiselle kokonaisuudistukselle ei käytettävissä olevalla aikataululla ollut koska siellä oli työaikalain valmistelu mukana vuosilomalaki on myös rahalaki ja se asettaa omat haasteensa kenenkään ei pitäisi hävitä ja uudelleen kirjoittaminen olisi sitä väistämättä joillekin merkinnyt vuosilomalaki on kuitenkin ehdottomasti uudistamisen tarpeessa ja toivottavasti päästään kirjoittamaan uusi laki mieluummin nopeammin kuin
hitaammin sitten puhujalistalle

arvoisa rouva puhemies työhyvinvointia ja työsuojelua edistävien lakien joukossa vuosilomalaki on erityisasemassa esimerkiksi työaikalaista voidaan poiketa kun kyseessä on johtavassa asemassa oleva työntekijä vuosilomalaki sen sijaan koskee kaikkia jotka ansaitsevat elantonsa toisen palveluksessa työmies on lomansa ansainnut ja niin myös johtaja vuosilomalakiin on viime vuosina tehty parannuksia jotka auttavat myös lyhyissä työsuhteissa olevia ja lyhyttä työaikaa tekeviä vähintään neljän viikon vuosiloman turvaaminen palkansaajalle on jo edellä sanotuista syistä perusteltu tavoite euroopan unionin sosiaalisesta ulottuvuudesta on tässä erinomainen esimerkki missä eu siellä palkansaajan turva hallitus on kuitenkin tehnyt esityksensä ehkä tarpeettoman niukkalinjaisesti vain näitä eun minimiehtoja seuraillen samassa yhteydessä olisi voinut vuosilomalakia korjata enemmänkin erityisenä puutteena tässä esityksessä on ettei siinä ole riittävästi arvioitu osa aikaista ja määräaikaista työtä tekevien aseman muutosta tämä olisi ollut jo tasa arvo ja yhdenvertaisuussyistä tarpeen ottaen huomioon sen mitä ministeri esittelypuheenvuorossaan edellä sanoi siitä huolimatta kun on kysymyksessä merkittävä työntekijöitten arkea ja hyvinvointia koskeva lakiesitys kunnianhimotaso olisi voinut olla

arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä tavoitteena on eun oikeuskäytännön vahvistaminen osaksi kansallista sääntelyä hyvä asia sillä lomaoikeus on tärkeä myöskin työhyvinvoinnin kannalta tässä lakiesityksessä on kuitenkin muutama periaatteellinen ongelmakohta joihin osa lausunnonantajista otti kantaa kysynkin ministeriltä eikö lakiesityksessä oleva lisäpäivän käsite ole ristiriidassa

lisäpäiviä ei esityksessä katsota työssäoloajaksi eikä vuosilomaan oikeuttavaksi ajaksi miksi näin onko tämä juridisesti oikein toiseksi edustaja tuppuraisen tavoin kritisoin vaikutusarviointien puutteellisuutta esityksestä puuttuu sen arviointi mitä tästä aiheutuu osa aikaisille ja määräaikaisille työntekijöille ja tästä johtuen myös esimerkiksi tasa arvovaikutusten arviointi jää osittain puutteelliseksi ja epävarmaksi tässä lakiesityksessä

myös esimerkki sinänsä hyvin konkreettinen esimerkki kansalaiselle siitä kuinka suuri vaikutus eu sääntelyllä suomeen on ja se vaikutus on syvä ja kiistaton mutta kaikki yrittäjät täytyy samaan hengenvetoon sanoa eivät ole tästä esityksestä sinänsä innoissaan yrittäjien mukaan muutos voisi lisätä työnantajille aiheutuvia kustannuksia hallinnollista taakkaa ja tähän liittyen haluaisin ministeriltä kysyä miten huolet jotka nekin täytyy huomioon ottaa yhtä lailla kuin täytyisi ottaa huomioon työntekijäpuolen huolet jos esityksessä sellaisia olisi

arvoisa puhemies edellisellä vaalikaudella käytiin ensimmäisen kerran tämän asian käsittelyä tuolla työelämä ja tasa arvovaliokunnassa jossa ministerikin silloin oli paikalla ja siellä tehtiin ratkaisu jossa neljä viikkoa tuli minimissään mutta tuli myös enemmän sitten niille henkilöille joilla oli pitemmät lomat kuin tämä neljä viikkoa tämä hallitus on sitä muuttanut täksi neljäksi viikoksi

vaatima palautumisaika jos se neljä viikkoa ei täyty niitten osalta jotka

tarpeeksi olleet palveluksessa jossakin

tämähän todella todennäköisesti lisää kustannuksia sille yritykselle joka ottaa henkilön töihin sillä tavalla että tälle ei tule aikaisemmasta työmarkkinajärjestöjen sopimasta kesäloma ajasta tarpeeksi loma aikaa jolloin tämä sitten todennäköisesti vähentää työllisyyttä minun laskelmieni

arvoisa rouva puhemies kiitos kysymyksistä ensinnäkin edustaja mäkisalo ropposen havaintoihin nyt tällä ehdotettavalla säännöksellä me turvaamme työaikadirektiivin edellytetyn vähimmäisoikeuden palkalliseen lepoaikaan ja toistan sen mitä tässä alussa sanoin että tässä tehdään se minimi juuri siitä syystä että kolmikannassa todettiin että muuta ei ehditä tekemään koska siellä oli sama porukka tekemässä työaikalakia en siis lainkaan vastusta sitä että tässä olisi pitänyt kyetä tekemään kokonaisuudistus mutta nyt tehdään vain se minkä eu eu vaatii eli se minimi jos työntekijälle nyt sitten turvattaisiin vapaapäivien sijasta tämmöinen oikeus ikään kuin normaaliin vuosilomaan sairaus tai kuntoutuspoissaoloista huolimatta eli niin että maksettaisiin vuosilomapalkkaa niiden ajalta kertyisi uutta vuosilomaa ja ja työ ja virkaehtosopimusten lomarahaa koskevat määräykset tulisivat sovellettavaksi ja kustannukset olisivat korkeammat kuin lisäpäiväoikeudesta johtuvat kustannukset tällä on vaikutuksia totta kai työnantajiin tällä on vaikutus ihan rahallisesti tästä tulee hallinnollista taakkaa ja myös kustannuksia yksityiselle sektorille kahdeksantoista miljoonaa kunnille neljä miljoonaa valtiolle neljäsataatuhatta euroa yhteensä noin kaksikymmentäkaksi miljoonaa tämä esitys vaikuttaa vuosittain arviolta noin kolmeentoistatuhanteen yksityisen ja julkisen sektorin

ja minkä takia esityksen vaikutuksia määräaikaisissa osa aikaisissa työsuhteissa työskenteleviin ei ole arvioitu me emme ole katsoneet sitä tarpeelliseksi ottaen huomioon tämän esityksen tavoitteet koska tässä esityksessä ei ehdoteta muutettavaksi niitä perusteita joiden mukaan vuosilomaa ansaitaan

lähetekeskustelua varten esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia puhemiesneuvosto ehdottaa että asia lähetetään hallintovaliokuntaan lähetekeskustelua varten varataan enintään neljäkymmentäviisi minuuttia mikäli puhujalistaa ei ehditä annetussa ajassa käydä loppuun asiakohdan käsittely keskeytetään ja sitä jatketaan tämän päivän istunnossa muiden asiakohtien tultua käsitellyiksi jos keskustelu asiasta puolestaan päättyy ennen sille varatun määräajan päättymistä siirrytään päiväjärjestyksen seuraavaan eli seitsemänteen asiakohtaan

arvoisa puhemies tällä esityksellä siis ehdotetaan muutettavaksi arpajaislakia siten että niin sanottuja hajasijoitettuja automaatteja voisi jatkossa pelata ainoastaan tunnistautuneena ja lisäksi esityksellä helpotetaan tavara arpajais bingo ja tavaravoittoautomaattilupiin liittyvää menettelyä tarkoituksena helpottaa vapaaehtoistoimintaan kohdistuvaa hallinnollista taakkaa arvoisa puhemies ensimmäinen arpajaislainsäädännön muutoshanke keskittyy ennen kaikkea rahapeliyhteisöjen yhdistämiseen kaksituhattaseitsemäntoista alusta lähtien meillä on aloittanut toimintansa yhtenäinen veikkaus oy tässä yhteydessä eduskunta erityisesti edellytti että hallitus jatkaa arpajaislain tarkastelua erityisesti arpajaispelaamisen haittojen hallinnan ja ehkäisyn kannalta tässä mielessä on tarkasteltu asiaa joka sisäministeriön vastuulle kuuluu voidaan vääjäämättä havaita että keskittymä haittojen osalta rahapelaamisessa on nimenomaan fyysisissä automaateissa siellä useimmat haitat syntyvät tästä syystä kun rahapelihaitat koskettavat laajaa joukkoa suomalaisia ja heijastuvat myös heidän läheisiinsä välillisesti koko yhteiskuntaan hallitus on nyt lakiesityksellä tarttunut erityisesti tähän rahapeliautomaatit ovat myös tutkimusten mukaan merkittävin yksittäinen haittoja aiheuttava pelituote pakollinen tunnistautunut pelaaminen antaa raha automaattipelaamisessa mahdollisuuden sille että sekä viranomainen että pelaaja voivat itse asettaa riskipelaamisen hallintaan liittyviä rajoituksia esimerkiksi kuukausitappioiden maksimimäärän

siis laajenisivat fyysisiin raha automaattipeleihin samalla tällä muutoksella voimme tehostaa rahapelaamiseen liittyvää ikärajavalvontaa koska tunnistautumisen yhteydessä veikkauksen asiakkuus tarkistaa myös ikärajan alaikäisenä aloitettu rahapelaaminen lisää tutkimusten mukaan huomattavasti riskiä aikuisiän ongelmapelaamiseen kaikkea rahapelaamistahan koskee arpajaislain kahdeksantoista vuoden vähimmäisikäraja

tarkoitus tulla voimaan raha automaattipelaamisessa vuoden kaksituhattakaksikymmentäkaksi alusta lain velvoitteet tunnistautuneen pelaamisen varmistamisesta ovat veikkauksen vastuulla kyse on tietoteknisesti mittavasta hankkeesta ja muutokseen on syytä varata mahdolliset aikatauluriskit huomioiden riittävän pitkä aika kuten on tässä tarkoitettu tehtäväksi lakimuutoksessa pakollisen tunnistautumisen ulkopuolelle jäisivät ne automaatit jotka on sijoitettu veikkauksen omiin pelisaleihin niissä pelisaleissa on veikkauksen henkilöstön valvontaa veikkaus voisi kuitenkin varustaa nämäkin raha automaatit harkintansa mukaan tunnistautumismenettelyllä arvoisa puhemies vaikka tuoton tavoittelu ei voi yksin olla oikeusjärjestelmämme tavoite aihe herättää luonnollisesti keskustelua järjestöissä jotka saavat avustuksia rahapelituotoista vaikuttavat rahapelihaittojen vähentämistoimenpiteet kuten pelirajoitukset luonnollisesti vähentävät myös rahapelituottoja jossain määrin muutoksen aiheuttaman tuoton vähenemisen vaikutuksia rahapelaamisesta kertyvään kokonaistuottoon ja järjestöjen rahoitukseen on vaikea tarkoin arvioida sillä kokonaistuottoon vaikuttavat luonnollisesti useat seikat uskomme että muutos voidaan tehdä hallitusti siten että tunnistautuneeseen pelaamiseen kohdistuvat rajoitukset osuvat oikein ongelmapelaajia auttavasti ja että tunnistautumismenettely voidaan toteuttaa teknisesti niin että vaikutukset harmittomaan hallittuun pelaamiseen ovat vähäiset on myös syytä huomioida että veikkauksen kokonaisuudessa nettikasinoiden digikanavan osuus on jo yli neljäkymmentä prosenttia myynnistä ja kasvaa nopeasti arvoisa puhemies rahapeliautomaattien osalta arpajaislakiin samalla esitetään norminpurkutalkoiden hengessä muutoksia siten että tavara arpajaisten bingopelin ja tavaravoittoautomaattien lupamenettely helpottuu esimerkiksi tavara arpajaisluvan enimmäispituus nostetaan kuudesta kahteentoista kuukauteen ja bingoluvan kahdesta vuodesta kolmeen vuoteen lisäksi ilman erillistä tavara arpajaislupaa järjestettävien pienarpajaisten arpojen yhteenlaskettua myyntihintaa koskeva raja nostetaan kahdestatuhannesta eurosta kolmeentuhanteen euroon näiden norminpurkumuutosten on siis tarkoitus tulla voimaan syksyllä kaksituhattayhdeksäntoista

tällä saralla kyse on siis rahankeräyslain kokonaisuudistuksen ohella niistä keventävistä muutoksista joilla helpotetaan vapaaehtoistoimintaan kohdistuvaa hallinnollista

arvoisa puhemies tämä lakiesitys arpajaislain muuttamisesta on hyvä mutta mutta meidän on myös hyvä tiedostaa että monet tähän asiaan liittyvät hankalat asiat on siirretty myöhemmin asetuksella tarkemmin säädettäväksi myös esimerkiksi markkinointiin liittyvät asiat on tarkoitus tuoda eduskuntaan myöhemmin kysynkin ministeriltä missä vaiheessa tämän lain toisen osan missä käsittääkseni käsitellään muun muassa tähän markkinointiin liittyviä asioita valmistelu on tässä esityksen tavoitteena on pelaamisen haittojen vähentäminen ja ja olemme varmasti kaikki sitä mieltä että tämä on tärkeä asia tähän liittyvät pelaamisen hallinnan välineet ja rajoitukset on tarkoitus toteuttaa vaiheittain ja tämä vaiheistus on kyllä niin että veikkaukselle jää aikaa sopeutua tähän tilanteeseen tämä on nimittäin todella vaativa harjoitus veikkaukselle veikkaushan joutuu koko ajan kilpailemaan kansainvälisten pelifirmojen kanssa paikastaan näillä pelimarkkinoilla meidän täällä eduskunnassa pitäisi pitää huolta vastuullisesti toimivan veikkauksen pärjäämisestä tässä kilpailussa koska veikkauksen tuotothan kuitenkin tulevat suomalaisten hyödyksi eli semmoisen oikean tasapainon löytyminen olisi äärettömän tärkeä asia eli yhteenvetona totean totean että kyllä tämä esitys on perusteltu ja sillä pelihaittojen pelihaittojen ehkäisy on on todella kansallisesti merkittävä asia mutta siitä huolimatta kokonaisuudessaan toivon että meiltä löytyy täällä eduskunnassa riittävästi tahtoa puolustaa myöskin tätä suomen uniikkia järjestelmää joka kuitenkin toimii vastuullisemmin kuin esimerkiksi kansainväliset pelifirmat myös arpajaislain seuraava vaihe pitäisi saada nopeasti eteenpäin ja eri ministeriöt yhteisen pöydän ääreen niin että saadaan myös edunsaajien ääni varmasti kuuluville kysynkin miten varmistetaan että jo tämän lain kakkososan valmisteluvaiheessa edunsaajat olisivat mukana lakia laadittaessa

hallitus on tiedostanut ongelmapelaamisen ja laatinut lakiesityksen jonka tavoitteena on vähentää rahapelaamisesta aiheutuvia taloudellisia sosiaalisia ja terveydellisiä haittoja ja ongelmia pelaajan on jatkossa tunnistauduttava kun hän pelaa esimerkiksi kauppojen tai kioskien yhteyteen sijoitettuja raha automaattipelejä tavoitteena on tällä tavalla saada riskipelaamista paremmin hallintaan myös fyysisissä raha automaateissa aivan kuten ministeri mykkänen esittelypuheenvuorossaan totesi kaikkea rahapelaamista koskee arpajaislaissa säädetty kahdeksantoista vuoden vähimmäisikäraja tunnistautuneena pelaamisella voidaan samalla tehostaa ikärajavalvontaa sillä jatkossa tunnistautuminen raha automaattipeleissä edellyttäisi aina veikkauksen asiakkuutta edustaja kalmari tuossa pohti kuinka tämä tunnistautuminen tehdään niin ettei se olisi niin monimutkainen kuin

pankkitunnuksilla tapahtuva tunnistautuminen uskon että siihen kyllä löydetään varsin kestävä ja näppärä ratkaisu ei se näin monimutkaiseksi ja vaikeaksi voi mennä tavara arpajaisten bingopelin ja tavaravoittoautomaattien sekä eräiden muiden peliautomaattien ja laitteiden lupamenettelyä kevennetään pidentämällä luvan enimmäispituus kuudesta kuukaudesta kahteentoista kuukauteen

näiden muutosten on tarkoitus tulla voimaan syksyllä kaksituhattayhdeksäntoista lisäksi lakiesityksessä ehdotetaan muutettavaksi rahanpesulain soveltamisalaa siten että lakia sovellettaisiin pelikasinon ulkopuolella käytettävänä pidettäviin raha automaatteihin jos pelaaminen tapahtuu arpajaislaissa tarkoitetulla tavalla tunnistautuneena

arvoisa rouva puhemies on selvää että arpajaislakia täytyy täytyy uudistaa ja tämä uudistus pakollisesta tunnistautumisesta on ilman muuta asianmukainen kannattaa muistaa että veikkaus toimii vähän skitsofreenisesti puun ja kuoren välissä vähän niin kuin alkokin paljon pitäisi myydä mutta haittoja pitäisi torjua ja kumpaakaan puolta ei kannata vähätellä rahapeliongelmat koskettavat useimmiten nuoria aikuisia ja kun vielä muistetaan että lähes kolmannes suomen rahapelituotoista tulee työttömiltä eläkeläisiltä ja lomautetuilta eli yleensä niiltä kaikkein heikoimmassa asemassa olevilta niin kyseessä ei ole vähäpätöinen asia toisaalta sitten taas veikkausrahoilla tehdään paljon hyvää ja moni järjestö on niistä riippuvainen jos muistan oikein niin liikunta ja kulttuurijärjestöille menee noin viisikymmentäkolme prosenttia sosiaali ja terveysjärjestöille neljäkymmentäkolme ja hevosalalle neljä prosenttia veikkaustuottovaroista veikkaus on itse arvioinut että tämä sinänsä tarpeellinen pakollinen tunnistautuminen ja sen läpivienti tulevat maksamaan

miljoonaa euroa siitä syystä on ensinnäkin hyvä että hallitus on esityksessään tullut vuoden veikkausta vastaan tämä esitys mahdollistaa paremmin vaiheittaisen etenemisen etenemisen kun muistetaan että tällä hetkellä suomalaisista pelaajista vasta noin kymmenen prosenttia on on tunnistautunut mutta muutama toive minulla olisi niin valiokunnalle kuin ehkä myöskin ministerille kun tätä lakia viedään eteenpäin kannattaa tarkkaan miettiä se tunnistautumismenettely ja ja keino koska mitä vaikeampi ja monimutkaisempi siitä tehdään sitä enemmän suomalainen yhteiskunta häviää jos siitä tehdään helppo yhdellä kortilla tapahtuva ja jopa kannustava se voidaan saada pienilläkin menetyksillä aikaiseksi eli paljon riippuu uudistuksen hintalappu näistä ratkaisuista toinen asia on se että valiokunnan tulisi pohtia mobiilimaksamisen mahdollisuutta se on kuitenkin nykyaikaa hyvin monella alalla ja ja on aika vaikeasti perusteltavissa se miksi veikkaus pelien pelaaminen ei ole sillä mahdollista meidän yhteinen murheemme asiassa on se että jo tällä hetkellä noin kaksisataa miljoonaa euroa pelataan suomesta ulos eli kansainvälisiä nettipelejä ja se tarkoittaa sitä että siitä rahamäärästä ei makseta veroja mutta toisaalta sitä rahamäärää ei saada myöskään hyödyksi niille pelihaitoista kärsiville eli koko yhteiskunta menettää se kolmas asia jota toivon on se että että huolehdittaisiin siitä että tämän tulevan lain tulkinta olisi riittävän selkeää niin että viranomaiset ja keräystahot tulkitsevat lakia samalla tavalla meillä on nimittäin useampia esimerkkejä siitä että poliisihallituksen kanta on monesti ollut vähän erilainen kuin mitä lainsäätäjä on tarkoittanut siihen olisi hyvä saada saada muutos ja vielä asia joka ei liity tähän arpajaislakiin mutta jonka toivoisin jäävän ministerille korvan taakse ja se on veikkauksen hallintoneuvosto on ollut hyvin perusteltavissa se että veikkauksen tässä muutosvaiheessa kun peliyhtiöitä ja pelijärjestelmää uudistettiin määrää vähennettiin järjestelmää selkeytettiin valittu nyt

kiitos on hyvin perusteltavissa että tässä vaiheessa hallintoneuvostoon valittiin erilaisista kohderyhmistä ja myöskin eduskunnasta laaja edustusto mutta kyllä täytyy tunnustaa että jokainen yhtään yritysmaailmaa tunteva ymmärtää että lähes kolmenkymmenen hengen hallintoneuvosto ei ole minkään yrityksen etu ja sanon silläkin uhalla että oma paikkani on vaarassa että toivon vilpittömästi ministerin hallituksen ja eduskunnan arvioivan sitä että hallintoneuvoston jäsenten määrää voitaisiin vähentää jotta saataisiin dynaaminen toimiva ja myöskin yhteiskunnalle mahdollisimman edullinen kokoluku myös veikkauksen hallintoneuvostolle

on aivan erinomaisen hyvä asia että arpajaislakiin saadaan nyt uusi esitys joka virtaviivaistaa edelleen esimerkiksi suomessa käytävää rahapeliautomaattitoimintaa on selvää että kun olemme aikoinaan saaneet oikeuden pitää tätä monopolia ja varsinkin nyt kun tämä iso yhtiö perustettiin johon kuuluu raha automaattiyhdistys veikkaus oy ja sitten fintoto meillä on yksi yhteinen yhtiö joka tätä asiaa hallinnoi ja hoitaa kaikista arvokkaintahan tässä on se että kun peliautomaatteja ihmiset kuitenkin jollakin lailla pelaavat se on selvä asia että jotakin pelejä ne ihmiset kuitenkin aina pelaavat niin nyt saadaan tätä kautta sitten suomalaiseen yhteiskuntaan lisää rahaa hyviin tarkoituksiin tieteelle taiteelle kulttuurille ja nuorisotyölle jokainen tietää omassa kotikunnassaan aivan varmasti jonkun esimerkin mihin näitä kyseessä olevia rahoja on käytetty todella yhteisen hyvän rakentamiseen ja tällaisena se tulee edelleen säilyttää se että tunnistautuminen tulee nyt lähivuosina pakolliseksi on sekin hyvä asia koska sillähän voidaan haittapelaamista vähentää ja samalla ohjata ihmisiä kaidemmalle tielle jos pelaaminen

se pelaaminen vie koko taloudellista varallisuutta eikä saata ihmistä henkilökohtaisiin vakaviin ongelmiin sitten erilaisten urheiluseurojen järjestämät arpajaisetkin tämän lain myötä saavat vähän helpotusta eli byrokratiaa puretaan ja sääntöjä helpotetaan pitää muistaa että esimerkiksi tämän päivän suomessa nyt talven tullessa näin vaikka erilaisten hiihtoseurojen järjestämät arpajaiset ovat monelle seuralle aivan välttämättömiä varainhankintakeinoja ja pitää muistaa sekin että nuoriso kun harrastaa erilaisia lajeja ikävä kyllä hyvin monessa perheessä rahallinen tukimahdollisuus nuorelle ja lapselle on kovin pieni ja tällä keinoin seurat tekevät erittäin arvokasta työtä pienen ihmisen ohjaamiseksi oikeiden ja terveiden harrastusten pariin se on suomalaisen yhteiskunnan kannalta erinomaisen

arvoisa puhemies pelaaminen on ongelma siinä vaiheessa kun sitä ei pysty hallitsemaan ja se aiheuttaa velkaantumista köyhyyttä terveys ja lähisuhdeongelmia sen takia rahapelihaittojen ehkäisy on tärkeää ja tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan että rahapeliautomaatteihin vaadittaisiin kirjautuminen pakollinen tunnistautuminen mikä ministerin mukaan on jo nettipeleissä haluaisin kuulla ministerin arvion siitä voidaanko tällä tavalla tunnistautumalla myös ehkäistä ulkomaisten pelien kansainvälisten pelifirmojen tuottamien pelien haittoja ja

miten sen jälkeen voidaan toimia kun on kirjauduttu järjestelmään voidaanko pelaaminen tietyissä tilanteissa estää ja mitkä ovat ne tilanteet ja kriteerit milloin pelaaminen voidaan estää se on se on keskeinen kysymys ja toivoisin ministerin arviota tähän rahapeliongelmat koskettavat useimmiten nuoria kuudella prosentilla kahdeksantoista viiva kaksikymmentäneljä vuotiaista oli rahapeliongelma vuoden kaksituhattaviisitoista väestökyselyssä lisäksi tutkimuksen mukaan lähes kolmannes suomen rahapelituotoista tulee työttömiltä eläkeläisiltä ja lomautetuilta joten tämä esitys on hyvin kannatettava ja mutta voidaan kysyä myös miten voisimme suojella nuoria vielä paremmin edustaja mäkisalo ropponen nosti esiin markkinoinnin ja sen rajoittamisen pidän tätä keinoa hyvin tärkeänä ja pyytäisin ministeriä kertomaan milloin saisimme tähän liittyen esityksen yksi seikka tässä esityksessä on myös se että pakollisen tunnistautumisen ulkopuolelle jäisivät tässä vaiheessa veikkaus oyn pelisaleihin ja pelikasinoon sijoitetut noin kaksituhattayhdeksänsataa raha automaattia tässähän on arvoisa ministeri kuitenkin yksi merkittävä porsaanreikä tälle sinänsä hyvin kannatettavalle hyvälle ehdotukselle ja kysynkin miksi ne on jätetty ulkopuolelle rahapelituotoilla on rahoitettu hyvin toimintaa kulttuuria ja toisaalta kun tässä keskustelemme siitä miten on tärkeää hillitä rahapelihaittoja ja inhimillistä kärsimystä niin tätä myötenhän myös rahapeleistä saatavat tuototkin voivat heiketä siinä mielessä rahapelitoiminnan tuottoihin linkitetty kulttuurin rahoitus tuo toimintaan epävarmuutta ja se on myös pohjimmiltaan epäeettistä kulttuurin rahoitus ei saisi enenevässä määrin siirtyä rahapelien tuotolla rahoitettavaksi vaan pitkällä aikavälillä taidelaitosten lakisääteiset valtionosuudet tulisi siirtää rahoitettavaksi veikkausvoittovarojen sijasta valtion budjetista
myönnän kolme pyydettyä puheenvuoroa tässä vaiheessa sitten ministerin vastaus ja sitten katsotaan mitä se kello on että onko meillä aika käytetty mäkisalo ropponen mäkelä ja pirttilahti
arvoisa puhemies kiitän edustaja järvistä siitä kommentista jossa hän otti kantaa veikkauksen hallintoneuvoston kokoon kuulun itsekin hallintoneuvostoon ja ja olen kyllä edustaja järvisen kanssa ehdottomasti samaa mieltä siitä että asiaa on syytä pohtia uudelleen se on tällä hetkellä liian suuri joukkue jotta se pystyisi toimimaan tehokkaasti minä ymmärrän täysin että että siinä vaiheessa kun veikkaus raha

muistanut sanoa mitään eli eli todellakin tämän tämän lainsäädännön ja myöskin sen tulevan lainsäädännön tulisi olla niin selkeitä ja yksiselitteisesti kirjattuja ettei tulkintaongelmia jatkossa tulisi koska ne tulkintaongelmat joita nyt esimerkiksi nykyiseen lainsäädäntöön ja markkinointiinkin on liittynyt ovat olleet kyllä tosi kiusallisia

puhemies tästä hallintoneuvoston asiasta kun nyt mainittiin niin siinä on varmaankin kysymys tällaisesta ylimenokaudesta ja fuusion aiheuttamasta lopputuloksesta että ne kaikki hallintoneuvostot käytännössä vain yhdistettiin eli siellä oli erilaista kulttuuria eri yhtiöissä muilla yhtiöillä oli mukana myös edunsaajien edustajat hallintoneuvostossa veikkauksella periaatteessa vain kansanedustajia ja nyt sitten nämä kaikki ovat olleet yhdessä itsekin kannatan tämän asian järkeistämistä nyt sitten ainakin tulevalle vaalikaudelle näissä pelaamisen hallintakeinoissahan on kyse lähinnä vapaaehtoisista rajoituksista joita pelaaja asettaa kuinka paljon voi pelata missäkin ajassa miten paljon voi hävitä missäkin ajassa niin se varmaan käytännössä tulee vastaisuudessakin olemaan koska kuitenkin puhutaan täysvaltaisista kansalaisista ja vapaasta maasta eli he itse voivat määrätä miten pelaavat mutta oleellista on se että heille annetaan työkalut sen tekemiseen eli että siellä järjestelmässä on tällaisia vipuja että voin asettaa tämän että voin hävitä tietyn rahan tänä päivänä enkä voi helposti muuttaa sitä rajoitusta hetken mielijohteesta kun pelihimo iskee päälle eli tällaisia keinoja oman pelaamisen hallintaan on tärkeä tuoda

kun mainittiin näistä automaateista kasinoissa niin on ehkä helpompaa järjestää pelaamisen hallinta siellä kasinoissa joissa on paikalla henkilökuntaa jolle voi vaikka ilmoittaa että en halua tulla pelaamaan kun taas sitten jos puhutaan hajasijoitetuista automaateista kuka siellä sellaista on valvomassa norjassahan aikanaan kuuleman mukaan vietiin nämä automaatit kertaalleen kokonaan pois pelihaittojen estämiseksi ja tuotiin takaisin täydellä tunnistautumisella ja sillä ei ollut loppujen lopuksi juurikaan vaikutusta pelihaittoihin eli tämä ei ole ollenkaan yksiselitteinen asia täytyy myös muistaa se että nämä veikkausvoitot ovat aika iso potti urheilu ja nuorisotyöhön mutta myös monesti unohdetusti sotaveteraanien hyväksi ja moneen muuhun tärkeään asiaan tällaista määrää rahaa ei

se täytyy näitä päätöksiä tehtäessä muistaa monopoli ei siis mielestäni ole varsinaisesti ideologinen asia vaan se on varsin käytännönläheinen asia jos monopolia ei olisi niin millä nämä peliongelmat ja pelituottojen löytäminen jostain ratkaistaisiin

arvoisa rouva puhemies tämä on erittäin kannatettava lainsäädäntö että saadaan peliriippuvuuteen vähän jarrutusta tehtyä ja tämä lainsäädäntöhän on nuorille mutta myös muille peliriippuvaisille

siinä mielessä juuri vahvistettaisiin on erittäin tärkeä asia mutta oikeastaan ministerille toteaisin hieman toisesta asiasta että tämähän on itsessään ongelma kun pelataan ja sitten tuleekin rahantarve meillä on varmaan kuluttajansuojalainsäädäntö tulossa ensi viikolla niin tavallaanhan nämä kytkeytyvät toisiinsa että jos ylivelkaannutaan pelaamalla ja sitten ruvetaan ottamaan pikavippejä siinä saman tien niin se ongelma kertaantuu kiitos siitä että saamme ensi viikolla käsitellä tätä toistakin

arvoisa puhemies kiitoksia tästä esityksestä tämä on askel eteenpäin olisin todellakin toivonut että saatu mukaan myöskin minun lakialoitteeni jonka olen jättänyt pari vuotta sitten tässä lakialoitteessa on tällainen teksti suomalaisessa yhteiskunnassa on viime vuosina otettu tavoitteeksi turhan byrokratian purkaminen yksi tällainen tarpeettoman raskaan sääntelyn muoto on pienten arpajaisten

lupamenettely lakialoitteessani esitän että yleishyödyllisen yhteisön järjestämiin arpajaisiin joissa arpojen myyntihinta on enintään kaksituhatta euroa ei tarvitse hakea lupaa ollenkaan nykyään kaikkiin tavara arpajaisiin paitsi samassa tilaisuudessa myytävien ja arvottavien arpajaisten osalta täytyy hakea arpajaislupa ja ja

tilitys pienten ja vähävaraisten yhdistysten varainhankintaa nämä säännökset vaikeuttavat voivat jopa johtaa siihen että varainhankintaa ei jakseta toteuttaa sitten ollenkaan arpajaislupaprosessi koetaan usein monimutkaiseksi ja kulut muutaman sadan euron arpajaistuottoihin nähden aivan liian suuriksi tilitykseksikään ei välttämättä riitä ilmoitus tuotosta vaan vaaditaan erityistä selvitystä tuoton käyttämisestä vaikka nämä vähäiset rahat käytettäisiin asianomaisen yhdistyksen normaalin toiminnan ylläpitämiseen kun julkisista varoista riittää yhä vähemmän resursseja yleishyödyllisten yhdistysten tukemiseen ei niiden omaehtoista varainkeruuta varainkeruuta tulisi rajoittaa kuin välttämättömissä määrin suomessa kolmannen sektorin yhdistysten ja säätiöiden toiminta on tärkeä osa kansalaisyhteiskuntaa ja niiden tarjoamat palvelut ja sosiaalinen toiminta säästävät paljon veronmaksajien rahoja tässä lakialoitteessa olen esittänyt myös että sama yhteisö saa vuoden aikana järjestää enintään niin monet arpajaiset että niiden yhteenlaskettu tulo on korkeintaan kaksituhatta euroa näin estettäisiin tämmöinen kiertäminen tässä asiassa lakialoitteessa esitän myös että mikäli kyse ei ole sellaisesta arvonnasta jossa arpojen myynti ja voittojen jako tapahtuvat samassa tilaisuudessa tulee arpajaisten toimeenpanijan säilyttää kuitenkin kaikki tämä kirjallinen materiaali viisi vuotta niin että ne olisivat tarkistettavissa tarvittaessa olisin todella toivonut että olisi otettu tässä kokonaisuudessa mukaan käsittelyyn myös tämä asia jolla olisi voitu auttaa hyvin montaa kolmannen sektorin toimijaa tuolla kentällä

arvoisa rouva puhemies olisin ministeri mykkäseltä kysynyt sitä kun meillä on tänään tässä myös tämä rahankeräyslaki miten tämä laki ja rahankeräyslaki nyt toimivat yhteen ja onko niitä koordinoitu yhdessä molemmat ovat olleet pitkäaikaisia projekteja olin tässä työryhmässä joka tätä arpajaislakia myös valmisteli ja tämä vastaa nyt varsin hyvin sitä laajaa näkemystä ja huolta joka tuossa työryhmässä oli näiden tavara arpalupien kohdalla tämä valvonnan tarve edelleen on olemassa vaikka tässä kollega puhui että että voisi helpottaa niitä niin valvonnan tarve itse asiassa oikeastaan lisääntyy yhteiskunnassa tällä hetkellä koska mahdollisuudet käyttää näitä erilaisia sähköisiä pelimahdollisuuksia lisääntyvät ja kasvavat koko ajan myös luvanvaraisuus on merkittävää ja sitten tietoisuus järjestäjän luotettavuudesta kun nämä sähköiset lupamenettelytkin nyt tulevat ja siihen tulevat tunnistautumiset ja muut todetaan yhteenvetona se että tämä sääntely oli erittäin tärkeä ja tuli hyvään ajankohtaan mutta nyt hieman kiinnostaa rahankeräyslain ja tämän lain suhde miten ne on mietitty yhteen
ja sitten ministeri mykkänen riittääkö kaksi minuuttia
arvoisa puhemies kiitos erittäin rakentavista ja tärkeistä huomioista katsotaan mihin kaikkiin pystyn tässä vastaamaan ensinnäkin ulkomaisten pelien markkinointi suomenkielisille suomalaisille jonka edustajat kalmari ja karimäki erityisesti nostivat tässä esiin niistä teknisistä ja säädöskeinoista nyt on menossa esiselvitys ja sen on tarkoitus siis valmistua maaliskuuhun mennessä

ole helppo aihe koska käytännössähän puhutaan blokeerauksista maksuestoista varoitusbannereista ja internetin vapaudesta mutta katsotaan mitä voidaan tehdä kevyempi tunnistautuminen johon erityisesti edustajat kalmari järvinen hongisto moni muu ei ole tarkoitus vaihtuvia pankkitunnussarjoja vaatia vaan nimenomaan veikkaus kortti on lähtökohta varmasti kolmessa vuodessa maailma myös menee yhä enemmän mobiilimaksamiseen ja tässäkin suhteessa uskon että tämä voi muodostua hyvinkin käyttökelpoiseksi ja helpoksi tavaksi jossa tietysti veikkauksella on intressi tehdä tämä järkevästi valtioneuvoston asetuksella on tarkoitus sitten tarkemmin säädellä se minkälainen tunnistautuminen käy edustaja mäkelä viittasi veikkauksen kilpailukykyyn joka onkin tärkeä kysymys ja erityisesti kun puhutaan nettikasinopuolesta nythän me puhumme tässä rajoituksessa fyysisistä automaateista joissa ei ole kilpailua manner suomessa mutta nettipuolella on siellä todella tälläkin hetkellä noin kolmenkymmenen prosentin pelieuroista arvioidaan valuvan näihin sinänsä tavallaan laittomasti suomalaisille markkinoitaviin peleihin tässä esiselvityshankkeessa joka maaliskuussa valmistuu on todella tarkoitus niin kuin sanoin myös siihen puuttua tuottovaikutuksiin viittasi erityisesti edustaja järvinen puhutaan nyt kuitenkin kun tässä on pitkä siirtymäaika alle kahdenkymmenen miljoonan euron vaikutuksista noin miljardin potissa samaan aikaan veikkaus itse arvioi että digipuolella tuotot kasvavat jopa kolmasosalla eli toistasataa miljoonaa tässä kokonaisuudessa ei ole tarkoitus isoa heilautusta tehdä hallintoneuvoston kokoonpano on ennen kaikkea omistajaohjausyksikön puolella olevaa ikään kuin sääntelyvalmistelua mutta sitäkin voidaan tässä laittaa korvan taakse mihin mäkisalo ropponen ja muut viittasivat kun maijala ja laukkanen viittasivat pienarpajaisiin niin sinänsä tässähän tulee nyt kolmeentuhanteen euroon mahdolliseksi pienarpajaiset ilman tavara arpajaislupaa eli ilman erillistä lupaa eli sikäli tämä maijalan tahtotila toteutuu nyt ainakin sillä suunnalla mitä on tarkoitettu tässä mielessä myös laukkaselle rahankeräyslakiin liittyen että näissä tavara arpajaisissa bingoissa joissa myös luvan kesto pitenee nykyisestä yhtä lailla helpotetaan sitten tämmöisen pienimuotoisemman kansalaisjärjestöjen keruutoiminnan tapahtumista arpajaislain alueella

poliisihallitukselta pysyvä lupa tai tehdään ilmoitus poliisilaitokselle pienkeräysten tapauksissa lisäksi säädetään eräistä kokonaan lain soveltamisalan ulkopuolelle jäävistä rahankeräyksistä erityisesti vaalikeräyksistä joihin ei tarvitse hakea lupaa eikä tehdä ilmoitusta pysyvän rahankeräysluvan osalta merkittävä uudistus on se että rahankeräyslupa myönnettäisiin aina toistaiseksi voimassa olevana nykyisistä määräaikaisista luvista luovuttaisiin lupamenettelyä myös sujuvoitettaisiin keventämällä hakemusmenettelyä huomattavasti nykyisestä

kolmannen sektorin toimintaedellytysten tukeminen ja tästä syystä luvan myöntämisen edellytyksenä olisi edelleen pääsääntöisesti rahankeräyksen järjestäjän ja keräystarkoituksen yleishyödyllisyys lisäksi pienkeräyksen järjestäjälle mahdollistetaan ilman lupaa siis ilmoituksenvaraisesti toteutettavat kansalaiskeräykset myös ilman yleishyödyllisyysarviointia pienkeräyksessä sallittuja keräystarkoituksia rajoitettaisiin kuitenkin siten että yrityksellä ei ole oikeutta järjestää pienkeräystä siihen on sitten joukkorahoituslainsäädännön mukaiset keinot jos mennään mennään sille puolelle myöskään elinkeinotoiminnan tukemiseen tai oikeushenkilön varallisuuden kartuttamiseen ei

kalenterivuoden aikana ja pienkeräyksistäkin tulisi tehdä tilitys poliisilaitokselle kaksi kuukautta keräyksen loppumisen jälkeen vaikka siis varsinaista lupaa ei tarvitse hakea lisäksi laissa varmistetaan korkeakoulujen oikeus järjestää rahankeräyksiä ja vahvistetaan yliopistoille ja ammattikorkeakouluille kuten itse asiassa kaikille muillekin rahankeräyksen järjestäjille jatkuva oikeus kerätä varoja myös pääomittamistarkoituksessa jos jos ne täyttävät rahankeräysyhteisön edellytykset arvoisa puhemies tällä esityksellä siis toteutettaisiin pääministeri juha sipilän hallituksen hallitusohjelmaan sisältyvä tavoite vapaaehtoistoiminnan merkittävästä helpottamisesta hallinnollista taakkaa keventämällä ja lupaprosesseja sujuvoittamalla rahankeräyksen kautta todella osaltaan yhteydessä myös arpajaislain eräisiin uudistuksiin esityksellä lisättäisiin kolmannen sektorin toimintamahdollisuuksia rahankeräyksen järjestämisessä luomalla erityisesti tämä viranomaismenettely jossa rahankeräyksiä jatkuvasti järjestävien tahojen kohdalla tarvitaan vain pysyvä ja kertaluontoisia keräyksiä järjestävät tahot olisivat ilmoitusmenettelyn piirissä näissä pienkeräyksissä uudella rahankeräyslailla edistetään lisäksi kansalaisyhteiskunnan toimintaa myös rekisteröimättömässä muodossa siis pop up tyyppisten hankekeräysten osalta pienkeräysten ja ja myös näiden pysyvän luvan sujuvoittamistoimenpiteiden kautta esityksellä pyritään vastaamaan myös digitalisaation mahdollistamiin uusiin kevyempiin toimintatapoihin kehittämällä sähköistä asiointia poliisihallituksen kanssa luopumalla rahankeräyksiin liittyvästä alueellisesta toimivallan jaosta ja ja myös keräystapojen sääntelyä yksinkertaistamalla

arvoisa puhemies tämä rahankeräyslain uudistus on mitä tervetulluin uudistus tämä uudistushan viime hallituskaudella vietiin melkein loppusuoralle saakka kunnes sitten

ministeriryhmien välisissä neuvotteluissa hallituksessa sosiaalidemokraatit yllättäen asettuivat silloista ja se valtava työ joka silloin tehtiin jäi kokonaan toteutumatta nyt tässä esityksessä on hyödynnetty sitä työtä ja on parannettu ja aivan erityisen kiitoksen haluamme antaa ministerille ja ministeriölle siitä että tässä on käyty laaja ja perusteellinen keskustelu kansalaisyhteiskunnan kanssa eli tämä on erittäin monipuolisesti huomioitu monesta eri suunnasta katsottuna eli on todella paneuduttu ja haluttu tehdä huolellista työtä tämän lain eteen voisin sanoa että tämän hallituksen tuotoksista tämä on varmaan tällä kaudella yksi huolellisimpia ja parhaiten tehtyjä kristillisdemokraatit pitävät tätä kokonaisuutta ja siinä olevia ratkaisuja hyvinä keskeisen tavoitteen uudistuksen toteuttamisessa tulee olla rahankeräyksen luotettavuuden turvaaminen ja se on nyt tässä toteutunut kaikki muistamme ja olemme lukeneet uutisista kuinka rahankeräyksen takana saattaakin olla paljonkin vilpillisiä tarkoituksia vaikka ne näyttävät ulospäin hyviltä ja kunnioitettavilta myös käytännön sujuvoittaminen ja turhan byrokratian karsiminen ovat erittäin tervetulleita myös uusi ja mahdollisuus ovat kertakaikkisen tervetulleita ja palvelevat monien pienten yhdistysten tarvetta toimia ja ja näin tukevat myös kansalaisjärjestöjen toimintaa myös yleishyödyllisyyden käsite joka on erittäin paljon aiheuttanut ongelmia viimeisten vuosien aikana tulkinnat siitä mikä on yleishyödyllistä nyt tässä selkeytetään ja määritellään hyvin joten enää viranomaisen ei tarvitse arpoa mielessänsä työryhmissä milloin mikäkin toiminta on yleishyödyllistä vaan tässä esityksessä se hyvin avataan toinen erittäin keskeinen asia on se että nyt tavallinen yhdistys voi myös omilla internetsivuillaan kun kertoo omasta toiminnastaan yhteystietoihinsa laittaa pankkitilitiedot tämän oli poliisihallitus aikaisemmin estänyt ja ilmoittanut että näitä tilitietoja ei saa olla siellä ilman rahankeräyslupaa ja tästä syntyi hyvin mielenkiintoinen tilanne kun patentti ja rekisterihallitus taas hyväksyessään yhdistyksen säännöt sallii rahankeräyksen ja sen että yhdistys voi toimintansa tueksi kerätä varoja nyt nämä poistuvat mikä selkeyttää tätä tilannetta ja on varmasti monelle yhdistykselle merkittävä asia myös suomessa rekisteröidyn yhdistyksen tai säätiön järjestämään yleisölle avoimeen maksuttomaan tilaisuuteen osallistuvien keskuudessa yhdistyksen tai säätiön toiminnan tarkoituksen tukemiseksi järjestettävä rahalahjoitusten keräys kun tilaisuus järjestetään sisätiloissa poistetaan nyt rahankeräysluvan piiristä ja annetaan oikeus kerätä rahaa on erityisen merkittävä tieto ja uutinen kaikille yhdistyspohjaisesti toimiville seurakunnille joita tässä maassa on yli kahdeksansataa nyt myös nämä yhdistykset jotka ovat seurakuntatoimintaa järjestäneet siellä on siis seurakuntatoiminnan takana juridisena henkilönä yhdistys tulevat niin sanotun kolehdinkannon piiriin aikaisemmin tämä kolehdinkanto oli rajattu vain yhdyskuntien oikeudeksi nyt tässä laissa tämä muutetaan niin että yhdistys joka järjestää jumalanpalvelusta voi osana jumalanpalvelustaan järjestää myös kolehdinkeräyksen ilman rahankeräyslupaa kun me katsomme suomalaista seurakuntakenttää me valtaosa näistä toimijoista on tämmöisiä viidenkymmenen viiva

joille on ollut täysin käsittämätöntä että ne ovat tarvinneet rahankeräysluvan jumalanpalveluksen yhteydessä kerättävään kolehtiin nyt tämä asia selkeytyy ja tästä lämpimät onnittelut että näitä yhdistyksiä on kuultu ja ihan kuriositeettina että meidän valtakirkkoon ja ortodoksiseen kirkkoon kuuluu alle kuusisataa seurakuntaa ja jotka yhdistysmuodossa toimivat on yli kahdeksansataa eli ne eivät ole ihan pieni ryhmä jos olisi vanhan rahankeräysluvan mukaan menty ihan kirjaimellisesti se olisi tarkoittanut vielä sitä että kahden vuoden välein olisi pitänyt nämä kolehtikipot rekisteröidä poliisihallituksessa ja tässä valmistelun yhteydessä kysyin avoimesti onko tosiaan näin että poliisihallitus haluaa työkseen kahden vuoden välein kymmenentuhatta uhrikoppaa leimattavaksi ja kuinka monta työntekijää se aikoo siihen palkata puhemies nämä käytännön asioita jotka nyt tässä yhteydessä hienosti tulevat selkeytetyiksi myös määräaikaisuuden poistaminen on tervetullut uutinen sanottakoon nyt että tämä ei poista sitä velvollisuutta että kerääjän täytyy pitää kirjaa siitä mihin rahat on kerätty ja miten ne on käytetty se säilyy tässä laissa erittäin selkeänä ja minusta se on hyvä suomalaisten täytyy tietää mihin he rahansa antavat ja menevätkö ne sinne mihin ne on kerätty ja tämä on tässä laissa erittäin hyvin huomioitu arvoisa puhemies nyt päätän tähän ja palaan jos tarvetta syntyy vielä kerran haluan ihan vilpittömästi lähettää terveiset sinne valmistelevalle organisaatiolle tämä on ollut vaativa työ mutta se on onnistunut

arvoisa herra puhemies ihan halusin varta vasten jäädä tänne saliin kiittämään ministeriä siitä että tämä vapaaehtoistyön tukiryhmän pitkäaikainen toive on nyt menossa maaliin meillä tällä hallituskaudella ei ollut kauheasti mahdollisuuksia järjestötoiminnan tukemiseen rahallisesti mutta sen sijaan otettiin tavoitteeksi se että että poistetaan kaikkea turhaa normia ja estettä vapaaehtoistyön tieltä nykypäivänä vapaaehtoistyötä voi nyt sitten tehdä vatsa täynnä pelkäämättä siitä seurauksia ja työtön voi osallistua vapaaehtoistyöhön pelkäämättä siitä seurauksia lupaviidakkoa on monin osin kevennetty ne ovat aina yksittäisen sektorinkin asioita esimerkiksi tienvarsia voi vähän vähemmällä byrokratialla siivota kerätäkseen

hygieniapassia enää tarvitse samassa laajuudessa kuin ennen monia tämän tyyppisiä toimia ehkä suurimpia asioita on on kuitenkin tämä rahankeräyksen selkeyttäminen tässähän oli aika isoja pelkoja siitä että kun rahankeräys helpottuu niin tulevat jotkut villit päivät ja mitä sitten tapahtuu mutta mielestäni erittäin hyvin tässä lakiesityksessä on onnistuttu siinä että rekisteröidyt vanhat järjestötoimijat joilla on yleishyödyllinen tarkoitus voivat saada luvan toistaiseksi ja heillä näin menettelyt kevenevät ja sitten taas mahdollistetaan rahankeruu nykypäivän maailma on mennyt vähän toisen tyyppiseksi ei haluta välttämättä pönöttää kokouksissa ja osallistua hallintotoimintaan mutta ihmisillä on silti tahto tehdä hyvää ja nyt tällainen pop up tyyppinenkin toiminta on on paljon helpommin mahdollista kun pelättiin mitä tästä seuraa niin me voimme oikeastaan miettiä jotain tori fi elementtiä sielläkinhän voisi tapahtua rikollista toimintaa mutta siellä tavallaan ihmiset vartioivat toinen toistaan ja nyt kun tulee tällainen ilmoitusmenettely ja tämä listaus on ilmeisesti julkinen niin niin jos siellä väärinkäytöksiä syntyy näihin päästään aika mukavasti kansan tietoisuudella kiinni käytännössä nyt pystyy esimerkiksi kymppitonnin jopa kaksikin kertaa vuodessa keräämään ihan mietin tällaista käytännön pientä asiaa kun elinkeinotoiminnan tukemiseen tai oikeushenkilön varallisuuden kartuttamiseen ei rahankeräystä saa olla itselleni tulee ihan parikin esimerkkitapausta mieleen esimerkiksi maahanmuuttaja joka ahkerasti tekisi työtään mutta toimeentulokynnys perheellä ei ylittyisi olisi todella hienoa jos jos ihmiset voisivat tällaista perhettä auttaa voiko näin toimia

arvoisa herra puhemies yhtä asiaa hieman jäin ihmettelemään uskon että puhemiesneuvosto on tehnyt ihan hyvää harkintaa mutta kun tässä laissa myös viitataan rikoslain uudistuksiin ja siellä oleviin pykäliin niin hieman jäin ihmettelemään miksi ei lausuntoa pyydetty lakivaliokunnalta jonka alaan tämä kuuluisi näiltä osin olin oikeastaan aika varma että tämä menisi myös sinne mutta ehkä sitten hallintovaliokunta päättää itse pyytää lausunnon tätä jäin hieman pohtimaan että että näin oli en halua tietenkään arvostella mitenkään puhemiesneuvoston toimintaa mutta tähän vain tässä kiinnitin huomiota sitten tässä esityksessä on vielä yksi asia

toivon että hallintovaliokunta sen erityisesti huomioi se on se että mietintötekstiin tulee vielä selkeästi tarkkarajaisesti avattua yleishyödyllisyyden tarkoitus koska esimerkiksi poliisihallinto tulkitsee yleishyödyllisyyttä sillä tavalla että seurakunnallinen toiminta ei olisi yleishyödyllistä tätä on kovasti ihmetelty viimeisin ratkaisu tästä on vuodelta kaksituhattakuusitoista turun hallinto oikeudesta joka katsoi että seurakunnan toiminta on yleishyödyllistä ja näin ollen rahankeräysluvan rahoja sai käyttää myös seurakunnan hallintoon ja pastorin palkkaan mutta poliisihallinto oli tästä eri mieltä toivoisin kun lähetekeskustelussa ollaan että hallintovaliokunta erityisesti huomaisi että

arvoisa herra puhemies sen käsityksen mukaan minkä itse olen saanut ilman muuta seurakunnallinen toiminta olisi yleishyödyllistä näin meille ainakin on vapaaehtoistyön tukiryhmässä asiaa esitelty ajattelin vielä että ihan lyhyesti mainitsen myös sen hyvän teon että nämä vapaaehtoistyön pelisäännöt kaikkinensa on koottu demokratia fi sivustolle tulkoon tämäkin kirjatuksi eduskunnan pöytäkirjaan jos joku niitä joskus lukee ja
vielä ministeri kaksi minuuttia
arvoisa puhemies ensinnäkin kiitokset erittäin rakentavista oleellisista huomioista ja täytyy sanoa että varmasti monella teistä on vähintään yhtä suuret ansiot tämän lakihankkeen tähän vaiheeseen tuomisessa ja saamisessa kuin allekirjoittaneella myöskin allekirjoittaneen edeltäjillä tämän vaalikauden aikana hyvä että tässä hyvin laajassa yhteisymmärryksessä olemme asiaa nyt eteenpäin viemässä edustaja kalmari nosti esiin elinkeinotoiminnan varallisuuden kartuttamisen kiellon esimerkiksi haavoittuvassa asemassa olevien vaikkapa maahanmuuttajatilanteessa olevien hyväksi jos on tämmöinen erityinen tapaus jota halutaan auttaa siinä tietysti tulee sitten se haaste miten tavallaan rajata tämäntyyppinen kun kuitenkin lähdetään siitä että se yleishyödyllisyysvaatimus turvaa kolmannen sektorin toimintaa ja ja myöskin luotettavuutta sen suhteen mihin rahat käytetään näissähän väistämättä

olisi vaikeampi estää väärinkäytöstapauksia yksityishenkilön kohdalla koska meitä on aina aina moneen moneen lähtöön yleishyödyllisyyden tarkkarajaisuudesta johon viittasi erityisesti edustaja laukkanen joka on asiassa muutenkin ollut aivan erityisen aktiivinen siitä kiitokset myös varmasti on hyvä jos valiokunta vielä kampaa läpi tämän perustelupuolen tältä osin tietty kulmahan tähän asti on ollut se että jos on veronkeruuoikeutettuja yhteisöjä siis esimerkiksi kuntia niin on katsottu että niiden toimintaan kuuluviin asioihin ei voi erikseen rahankeräysluvan myötä kerätä rahaa sitäkin on nyt tässä pyritty hakemaan niin että kunta ei sinänsä itse voi itselleen kerätä rahaa mutta jos on

tilanteessa aktiviteetin olisi hyvä mieluummin suuntautua siihen itse asiaan eikä luvan luvan hankkimiseen mutta tietysti seurakunnillahan tämä on myöskin väärä tulkinta jos on ajateltu että veronkeruu liittyy tähän koska kyseessähän on on käytännössä vapaaehtoinen jäsenyyteen liittyvä maksu myöskin myöskin kirkollisveron puolella eikä eikä sinänsä verovelvollisuus jolloin tältä osin todella on tarkoitus että seurakunnat jatkossa ovat eri asemassa kuin kunnallinen julkisen palvelun tuottamiseen liittyvä rahankeräys mutta kiitokset todella jo tässä vaiheessa rakentavasta keskustelusta ja toivon että valiokunta jatkaa hyvää työtä
arvoisa puhemies olisin vielä hieman jatkanut liittyen edelliseen hallituksen esitykseen joka oli arpajaislakiasia koska kyse on kuitenkin tässä kokonaisuudessa samasta asiasta elikkä tämmöisestä yleishyödyllisten yhteisöjen pienestä

tämä lakialoitteeni jonka edellisessä kohdassa esittelin liittyy tähän samaan kokonaisuuteen elikkä miten yleishyödylliset yhteisöt pystyvät keräämään varoja erilaisissa toiminnoissa tällä hetkellähän ne pystyvät joissain tietyissä tilaisuuksissa keräämään alle kahdellatuhannella eurolla arpajaisvoittoja

sillä tavalla että ne voisivat tämmöisellä pienellä kirjanpidolla eli ilmoitusmenettelyllä kerätä varoja sitä varojenkeruuta varmasti helpottaisi se että siinä olisi mukana pientä arpajaistoimintaa sen sopii myöskin tähän varainkeruukokonaisuuteen elikkä annettaisiin nyt sitten näille yleishyödyllisille yhdistyksille mahdollisuus pieni vastike tulee siinä vastaan kun on mahdollisuus saada arpajaisvoittoja elikkä ilmoitusvelvollisuudella ilmoitusmenettelyllä yhdistykset voivat harjoittaa tällaista toimintaa eli kerätä varoja oman toimintansa ylläpitämiseen kyse on todellakin pienistä yhdistyksistä mutta miten muuten ne pystyisivät sitten rahoja saamaan itse tiedämme me kansanedustajat sen minkälaista tämä paperishow on kun aletaan varoja keräämään se on aivan älytöntä paperishowta kokonaisuudessaan jos arpajaiset järjestetään niin pitää valtavat lupa asiat hakea siinä hommassa ja ainakaan minä en meinaa näissä eduskuntavaaleissa alkaa järjestämään arpajaisia koska se on niin valtavan iso show ja minä olen sentään juristi entä sitten semmoiset tavalliset maallikot joilla ei todellakaan ole taustalla varoja ja joilla ei ole ammattitaitoa näiden hommien pyörittämiseen kuinka vaikea heidän on näitä asioita alkaa tekemään

kokonaisuudessa toivottavasti valiokunta ottaa myöskin tässä kokonaisuudessa mukaan käsiteltäväksi

arvoisa puhemies totean että tässä laissa hienoa on juuri se että tässä tulee nyt tämä ilmoitusmenettelyyn perustuva pieni keräyslupa joka on kymmeneentuhanteen euroon saakka eli paikalliselle poliisiasemalle voi vain ilmoittaa että aloittaa pienkeräyksen vastuuhenkilön tilinumerot ynnä muut ja asia lähtee sillä rullaamaan

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi konsulipalvelulakia esityksen mukaan notaaripalveluita suomen edustustoissa voisivat antaa edustuston päällikkö ja hänen määräämänsä edustustossa palveleva henkilö virka asemaan tai ulkoministeriön antamaan valtuutukseen perustuvasta oikeudesta antaa notaaripalveluita suomen edustustoissa luovuttaisiin nykyisen voimassa olevan konsulipalvelulain nojalla ainoastaan suomen ulkomaanedustustot voivat antaa notaaripalveluja ulkomailla esityksessä esitetyt vaihtoehtoiset menettelyt mahdollistavat sen että suomalaisten notaaripalveluiden saatavuus paranee paranee sellaisessa maassa jossa suomella ei ole edustustoa ehdotus kuulostaa sisällöltään hyvältä sekä kannatettavalta ja osaltaan toteuttaa hallituksen kärkihanketta säädösten sujuvoittamisesta ja normien purkamisesta en kuitenkaan henkilökohtaisesti usko että kaikki toimisi käytännössä kaikissa maissa eniten minua kiinnostaa miten tulkittaisiin virkatodistusten ja osoitetiedustelujen osalta painava syy nämä pyynnöt työllistävät konsulaateissa tällä hetkellä erittäin paljon syynä on usein perunkirjoitus suomessa esimerkiksi venäjällä yksityisen henkilön voi olla mahdotonta saada tällaisia tietoja mielestäni olisi erittäin tärkeää siirtää oikaisuvaatimusten käsittely edustustoista ministeriöön koska nämä asiat kuormittavat edustustoja valtavasti jo jo nytkin ja ne joudutaan tekemään yhteistyössä ulkoministeriön juristien kanssa tätä asiaa kannattaisi

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on valtiovarainvaliokunnan mietintö viisitoista nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa puhemies valtiovarainvaliokunta on laatinut mietinnön hallituksen esityksestä jonka mukaan alkoholijuomien valmisteveroa korotettaisiin keskimäärin kaksi pilkku viisi prosenttia ja viinien valmisteveroa huomattavasti keskimääräistä enemmän eli kolme pilkku seitsemän viiniä koskeva muita juomaryhmiä korkeampi veronkorotus perustellaan sillä että sillä pienennettäisiin nykyistä veroeroa viinin ja muiden mietojen juomien välillä keskimäärin alkoholijuomien vähittäismyyntihinnat nousisivat noin prosentin ja ja tämä tuottaisi alkoholiveroa valtiolle lisää vuositasolla noin kolmekymmentä miljoonaa euroa valtiovarainvaliokunnan päätösehdotus on että eduskunta hyväksyy hallituksen esityksen muuttamattomana tähän valiokunnan mietintöön sisältyy yksi

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään käsittelyn pohjana

nyt päätetään

lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies käsittelyssä on todellakin nuorten metsästyskortin hinnan alentaminen kolmestakymmenestäyhdeksästä eurosta kahteenkymmeneen euroon kahteenkymmeneen euroon metsästäjät tekevät tällä hetkellä erittäin arvokasta työtä he muun muassa tekevät srva toimintaa eli suurriistavahinkotoimintaa he käyvät metsässä laskemassa riistaa poistavat pienpetoja ovat kyläyhteisöjensä aktiivijäseniä eli siellä on monentyyppistä kuin pelkästään tähän eränkäyntiin niin jänisjahti sorsajahti kuin hirvijahtikin ovat mukavia asioita ja sen lisäksi tehdään hyvin paljon muuta muuta toimintaa ja se on kaikki vapaaehtoisuuspohjalla tällä hetkellä metsästysseurat niin sanotusti vanhentuvat vanhentuvat ja ukkoutuvat ja sitten se huomataan vasta kun lähdetään sitä hirveä vetämään sieltä metsästä pois kun nähdään onko siellä vetreitä nuoria miehiä sitten enää tuomaan sitä hirveä hirveä sieltä metsästä sinne lahtivajalle viimeistään tässä vaiheessa huomataan että porukan pitäisi nuorentua eli kyllä meidän tehtävämme metsästysseuroissa on huolehtia siitä että tuomme sitä erätaitojen erätaitojen luonnon monimuotoisuuden tietotaitoa näille nuoremmille nuoremmille metsästäjille ja myös nuorisolle tästä on hyviä esimerkkejä omalla alueellamme meillä on rakennettu tällainen pajusen eräkeskus minne kouluryhmät voivat mennä katsomaan mitä eränkäynti on lisäksi meidän alueen metsästäjät käyvät kouluissa kertomassa metsästysharrastuksesta tässä on myös metsästäjäliitolla kampanja menossa nuoret se on erittäin hyvä ja se tukee tätä ajatusta mikä tässä lainsäädäntöpohjassakin on että me saamme innostusta nuorille ja sitä kautta saamme nuoria jäseniä näihin näihin seuroihin eli tämän maksun alentaminen on yksi kädenojennus hallituksen hallituksen ja eduskunnan ja meidän valtion suunnasta nuorille että ei olisi niin suurta taloudellista kynnystä lähteä metsästysharrastuksen pariin

mutta näkisin että nuorilla ihmisillä on oppimiskyky hyvinkin hyvinkin hyvässä kunnossa eli sen suorittaminen ei ole kovin kovin hankalaa eli tuen kyllä täysin tätä hanketta että osoitamme että tarvitsemme nuoria aktiivisia metsästäjiä seuroihin

arvoisa puhemies tässä hallituksen esityksessä ehdotetaan alle kahdeksantoista vuotiaiden riistanhoitomaksua alennettavaksi nykyisestä kolmestakymmenestäyhdeksästä eurosta kahteenkymmeneen euroon tämä on kaikin puolin erinomainen esitys joka madaltaa nuorten kynnystä tulla hyvän harrastuksen pariin edellinen edustaja tuossa jo juuri tyhjäsi pankin joten en en kertaa näitä samoja asioita kuitenkin riistanhoitomaksu on vain yksi monesta kustannuksia lisäävästä seikasta jonka jokainen metsästäjä joutuu maksamaan harrastuksestaan tällä säästetyllä yhdeksällätoista eurolla nuori metsästäjä saa hieman ruokaa metsästyskoiralleen tai rasiallisen patruunoita tämä riistanhoitomaksun alennus on kuitenkin muulla tavoin merkittävä nuorelle metsästäjälle yhtä asiaa olen aika paljon miettinyt eli riistanhoitomaksuun kuuluvaa metsästäjävakuutusta suomen riistakeskus on sisällyttänyt suurriistavirka aputehtävissä tapahtuneiden vahinkojen korvaukset metsästäjävakuutukseen käytännössä tämä tarkoittaa sitä että metsästäjät antavat poliisille virka apua suurriistatehtävissä ja jos tehtävän suorittamisen yhteydessä esimerkiksi metsästyskoira aiheuttaa vahingon ulkopuoliselle niin vahinko korvataan metsästäjävakuutuksesta kun siis metsästäjä antaa virka apua viranomaiselle ja sattuu vahinko hän maksaa aiheutuneet vahingot riistanhoitomaksulla kustannetulla vakuutuksella tällaisella päätöksellä suomen riistakeskus vyöryttää vastuun metsästäjille ja luo jatkossa korotuspaineita riistanhoitomaksuun myös alle kahdeksantoista vuotiaille minun mielestäni on kohtuutonta että kun metsästäjä antaa suurriistavirka apua viranomaisille ja sattuu vahinko hän maksaa aiheutuneet vahingot riistanhoitomaksulla kustannetulla vakuutuksella kysehän ei ole metsästyksestä vaan virka avusta viranomaiselle miten olisi esimerkiksi silloin kun tällainen srva toiminta on järjestetty täysin ulkopuolisen yhdistyksen toimesta siis yhdistyksessä jossa ei ole yhtään metsästäjää kun tällaisessa toiminnassa sattuisi kotieläinvahinko vahingon maksaisivat kuitenkin kaikki metsästäjät tämä ei voi olla oikein kannattaa vielä miettiä tätä seikkaa ja tehdä tarvittavat muutokset

arvoisa puhemies olen erittäin tyytyväinen ja kiitollinen tästä esityksestä että nuoret tämän metsästäjäkortin jatkossa edullisemmin kuin vanhemmat tällä kannustetaan todellakin nuoria olemaan mukana toiminnassa

maksavat käytännössä kaikki metsästykseen osallistuvat henkilöt tietenkin olennaisena syynä sille on se että se sisältää myöskin vakuutuksen siinä matkassa juuri kukaan ei uskalla lähteä tuonne metsälle ilman voimassa olevaa vakuutusta

miksi sitä nyt kutsutaankin virallisesti mutta metsästyslupamaksusta puhutaan hyvin usein käytännön siviilikielessä sitten samanaikaisesti tuon esille myöskin kalastonhoitomaksun riistanhoitomaksun maksavat lähes kaikki mutta kalastonhoitomaksun maksaa kuulemma ehkä vain puolet kalastukseen osallistuvista henkilöistä mikä sitten onkaan totuus siinä tilanteessa sitä ei kukaan voi käytännössä tarkasti sanoa sen takia tuon esille että meillä kuitenkin sen maksun maksamista pitäisi saada todella paljon lisättyä kentällä viime vaalikauden lopussa hyväksyttiin uusi kalastuslaki kalastuslaki nyt sitten sen lain ongelmaksi tuli se että yli kuusikymmentäviisi vuotiaiden ei tarvitse maksaa sitä kalastonhoitomaksua minkä jälkeen varojen kertymismäärä putosi todella pahasti nyt niillä rahoilla pitäisi maksaa

osakaskunnille se miten näitä vesialueita hoidetaan valvotaan miten järjestetään neuvonta eikä näitä pystytä enää entisessä muodossa järjestämään siksi meidän pitäisi todella paljon miettiä miten me saisimme kannustettua ihmisiä maksamaan myös kalastonhoitomaksun entistä paremmassa muodossa
arvoisa puhemies kuten tiedämme metsästyksellä on tärkeä asema suomalaisessa kulttuurissa ja virkistystoiminnassa sen sijaan harvemmin nousee esille metsästyksen ja metsästäjän rooli riistanhoidossa kantojen säätelyssä tai vaikka kuten edustaja kulmala täällä äsken ansiokkaasti nosti esille kannan säätelyä varten metsästäjien joukon on tulevaisuudessakin oltava riittävän suuri oli kyse sitten pienpedoista tai hirvieläimistä siksikin on erittäin tärkeää että mahdollisimman moni nuori pääsisi kokeilemaan tätä mainiota harrastusta ilman että siitä syntyy kohtuuttomia kustannuksia tai kustannukset nousevat erittäin korkeiksi tämänkin takia olen erittäin tyytyväinen tästä esityksestä jolla riistanhoitomaksu puolitetaan alaikäisiltä

metsästäjäliittokin on korostanut nuorten saamista metsästysharrastuksen pariin jatkuvuuden kannalta ja on omalta osaltaan mukana kannustamassa tähän projektissa jonka edustaja pirttilahti jo äsken mainitsi nuoret seuraan kampanjassa jonka tarkoituksena on saattaa yhteen metsästysmahdollisuuksia etsivät nuoret ja nuoria jäseniä etsivät metsästysseurat tämä on erittäin tärkeää toimintaa koska tästä riistanhoitomaksun puolittamisesta huolimatta meillä tulee olemaan tulevaisuudessa todella suuri haaste saada nuoria tarpeeksi metsästysharrastuksen pariin täyttämään sitä aukkoa sieltä poistuvat poistuvat jättävät nykyinen uusien metsästäjien määrä näyttää siltä että se ei kuitenkaan riittäisi turvaamaan ja korvaamaan suurten ikäluokkien poistumaa lähivuosina meidän onkin tehtävä tämä päätös ja käytettävä kaikki muutkin mahdollisuudet nuorten kannustamiseksi mukaan metsästystoimintaan ja madallettava kynnystä mahdollisimman paljon

puhemies riensin tuolta ihan henkihieverissä kun oli näin tärkeä asia käsittelyssä eli kannustetaan nuoria perinteisiin harrastuksiin ja juuri metsästysharrastus on yksi niistä minä halusin tuoda tässä lyhyesti esille sen että kouluissa voitaisiin tehdä työtä metsästyskulttuurin eteenpäinviemiseksi esimerkkeinä eräkurssit valinnaiskursseina niitä ainakin pohjoisen kouluissa järjestetään ja ne ovat hyvin suosittuja eräkurssin aikana saadaan esimerkiksi se tieto mitä metsästyskorttia varten tarvitaan eli varsinainen tutkinto suoritetaan sitten koulun ulkopuolella mutta sitä pyytäisin miettimään voitaisiinko tämä jollain tavalla suorittaa jopa koulun toimintana ja miten silloin maksut suoritetaan maakuntapäivillä pohjois pohjanmaalla palkittiin eräkerho kerhotoiminta on yksi sellainen missä nuoria saadaan innostumaan erityisesti niitä nuoria joilla ei ole kotona sitä metsästäjän mallia eli yritettäisiin ympäri suomen viedä eteenpäin tämmöistä kerhotoimintaa missä metsästys ja eräkulttuuri ja myöskin kalastus olisi mukana

arvoisa puhemies

siitä että kalevalainen jäsenkorjaus merkittäisiin yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain toiseen pykälään mukaan elikkä

lisätään kohta joka tarkoittaa myöskin kalevalaista jäsenkorjausta eli käytännössä arvonlisäverovapaus koskettaisi myöskin kalevalaista jäsenkorjausta olemme jättäneet tämän lakialoitteen pekka puskan kanssa yhdessä olemme valmistelleet tämän asian ja hän on alan todella tunnettuna ammattilaisena perehtynyt todella paljon minä lähinnä käytännön kautta ja nyt sitten kerron jonkin verran tästä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta josta tässä on kysymys kalevalainen jäsenkorjaus on eun nimisuojattu hoitomuoto jota kehittää dokumentoi ja valvoo ja jonka koulutuksesta vastaa vain yksi taho kansanlääkintäseura ry yli kolmenkymmenen vuoden kokemuksella tämä hoitomuoto kalevalainen jäsenkorjaus tarkoittaa perinteeseen pohjautuvaa pehmytkudoskäsittelyä eli mobilisaatiohoitoa tämän tarve on suuri juuri tänä päivänä on sote keskustelu saanut taas ison askeleen eteenpäin siellä on se että tarve on valtava siitä miten me saisimme hoidettua henkilöitä tuki ja liikuntaelinpotilaiden hyvistä hoitoketjuista tässä on kysymys lääkäri tutkii ja tarvittaessa kalevalainen jäsenkorjaaja toimii on välillä tarvittaessa osana tätä hoitoketjua tämä perinnehoito perustuu tuhatkahdeksansataa luvun lopulta alkaen dokumentoituun kudostenkäsittelyperinteeseen eli hierontaan ja nivelten paikalleen saattamiseen jotka on avattu tämän päivän käsitteistöön mestariparantaja olavi mäkelä nyt kahdeksankymmentäneljä vuotias joka omaa yli kolmenkymmenentuhannen hoidon kokemusta on yksi huomattavimmista perinteen vaalijoista ja edistäjistä kalevalainen jäsenkorjaus hyväksyttiin opetusministeriössä museoviraston esityksestä vuonna seitsemäntoista osaksi perinnehoitojen aineetonta kulttuuriperintöä kalevalaisen hoidon kuvauksesta sen verran että hoidossa käsitellään kaikki tuki ja liikuntaelimistön toimintaan liittyvät pehmytkudokset ja nivelet jalkapohjista päälakeen saakka kipua ehdottomasti välttäen kudoksien tuntemuksia kunnioittaen ja käyttäen apuna hoidettavan henkilön kehon ja erityisesti nivelten omaehtoisia liikeratoja tämän hoidon fysiologinen vaikutus on se että muun muassa purkaessaan lihasjännityksiä ja tasapainottaessaan kudospaineita hoito palauttaa tuki ja liikuntaelimistön tasapainon parantaa kudosten verenkiertoa ja korjausmekanismien aktivoitumista hermoihin kohdistuva paine virheasennot ja kudosnesteen kertyminen vähenevät jolloin kipu vähenee ja häviää tarvittaessa välillä ei aina mutta hyvin usein nivelten liikkuvuus ja nivelpintojen aineenvaihdunta paranevat ja onko tästä tieteellistä näyttöä se on se hyvin tärkeä asia tästä on tieteellistä näyttöä tätä tieteellistä näyttöä ja arvostettujen tiedelehtien julkaisemia artikkeleita löytyy neljältä vuosikymmeneltä tutkimuksia tehtiin aiemmin jäsenkorjauksen nimellä ja niissä oli mukana muun muassa edellä mainitsemani mestariparantaja olavi mäkeä ja sitten tulokset tästä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta hoito on tutkimusten mukaan tehokkain

tuki ja liikuntaelinhoidoista ja se vähentää merkittävästi särkylääkkeiden käyttöä ja parantaa asiakkaiden elämänlaatua sitten kilpailutilanteesta eri tutkimuksissa on osoitettu että tuki ja liikuntaelinpotilaille ei ole olemassa riittävää hoitoa tällä hetkellä osaamiselle on myös kansainvälinen tarve

keväällä kahdeksaantoista kerrottiin lancet tiedelehdessä että alaselkäkipupotilaita hoidetaan alaselkäkipupotilaita hoidetaan usein väärin potilaille annetaan liikaa lääkkeitä ja tehdään turhia leikkauksia tämä kalevalainen jäsenkorjaus hoitomuotona auttaa hyvin paljon siinä että vältetään turhia leikkauksia turhaa kipulääkkeiden käyttöä ilman että kuitenkaan aiheutetaan henkilölle mitään vahinkoja ja sitten koulutus kalevalaista jäsenkorjausta antaa ainoastaan kansanlääkintäseura ry tukenaan sen perustama kalevalainen kansanparannus säätiö koulutusjärjestelmä on ainutlaatuinen uniikki ja käytäntöpainotteinen omavalvonta ja täydennyskoulutusjärjestelmineen manuaali sekä tuki ja liikuntaelinhoitojen kentässä kalevalainen on kolmevuotinen käytäntöpainotteinen monimuotokoulutus jonka kuluessa tulee tehdä vähintään kolmesataa dokumentoitua hoitoa koulutusajalta lasketaan satayksi opintopistettä käsittäen kuusikymmentäseitsemän opintoviikkoa eli kaksituhattakuusisataakahdeksankymmentäneljä tuntia koulutuksen läpäisee yleensä vain neljäkymmentä prosenttia aloittaneista ja sitten nimisuojauksesta eun harmonisointivirasto suojasi kalevalaisen jäsenkorjaajan nimikkeen vuonna kaksituhattaviisi ja sitä saavat käyttää vain kansanlääkintäseura ryn koulutuksen läpikäyneet ja näyttötutkinnon suorittaneet henkilöt jotka ovat allekirjoituksellaan sitoutuneet noudattamaan seuran eettisiä toimintaohjeita

osaajien tulee käydä vähintään joka toinen vuosi kansanlääkintäseura ryn järjestämässä täydennyskoulutuksessa jossa samalla varmistetaan osaamisen taso vuosittain järjestetään terveysseminaari yhteistyössä eri yliopistojen kanssa ja sitten arvoisa puhemies myöskin valvonta on tässä erittäin tärkeä asia eli nimen käyttöoikeutta valvoo kansanlääkintäseura ryn hallitus jossa on mukana tiedeyhteisön jäseniä nimenkäyttöoikeutta kontrolloi patentti ja rekisterihallitus sitten kalevalaisen jäsenkorjauksen saatavuus noin kuusisataaviisikymmentä jäsenkorjausta harjoittavaa hoitajaa

sijoittuu eri puolille suomea ja uusia hoitajia valmistuu vajaa sadassa vuodessa hoitajista on myöskin olemassa julkinen rekisteri ja vielä sen verran että

vuosittain annetaan noin kolmesataaviisikymmentätuhatta hoitoa ja määrä kasvaa vuosittain koko ajan resurssien kasvaessa potilasturvallisuudesta vielä sen verran että tällä hetkellä ei ole tiedossa vielä yhtään asiakasvahinkotapausta tämän vuoksi olen tehnyt tämän lakialoitteen ja toivon että tämä voisi olla virallistettuna mukana

puhemies luonnonmukaiset menetelmät ja erilaiset uskomushoidot ovat lähtökohtaisesti ihan positiivinen asia jos niistä ihminen kokee saavansa hyötyä ja jos ne parantavat hänen elämänlaatuansa niiden kohdalla on kuitenkin huomioitava ettei asiakas ole varsinaisen lääketieteellisen hoidon tarpeessa ja erityisen huolellinen pitää olla tietenkin kun on kyse alaikäisistä vammaisista tai muiden huollon varassa olevista henkilöistä mutta sinällänsä jos jos tällaisesta kalevalaisesta jäsenkorjauksesta on ihmisille apua ja muuten on perusterve ja ja se soveltuu eihän siinä mitään itse lääketieteen edustajana näen kuitenkin että meillä on oltava selvät rajat siinä mikä on tieteellisesti hyväksyttyä hoitoa ja myöskin se pitää

tehdä selväksi mikä mikä on semmoista virallista hoitoa ja mikä on epävirallisempaa hoitoa käsittääkseni tällä hoitomuodolla ei ole perusteita olla varsinainen virallinen hoito ja jos ajatellaan verovaroin korvattavaa hoitoa niin se niitä kriteereitä täytä

arvoisa puhemies ensin kiitän edustaja maijalaa hyvin kattavasta selvityksestä siitä mitä on kalevalainen jäsenkorjaus koululääketiede on se pääasiallinen hoitomuoto ja turva johon nykyään pitääkin nojautua mutta pitää muistaa että ihmisiä on hoidettu vuosituhannet ennen kuin koululääketiede oli edes olemassa luonnossa on kasveissa lääkeaineita joilla on kiistaton vaikutus terveyden edistämiseksi on myös huuhaa hoitoja on myös uskomushoitoja joiden vaikutus ihmiseen todellisuudessa on nolla jopa miinusmerkkinen negatiivinen mutta tässä on kysymys kalevalaisesta jäsenkorjauksesta suomalaiseen kulttuuriin suomalaiseen kulttuuriin perustuvasta tieteellisesti paljon

sen terveysvaikutukset ovat kiistattomat joten kannatan kalevalaisen jäsenkorjauksen lisäämistä yksityisestä terveydenhuollosta annetun lain toisen pykälän luetteloon

ensinnäkin kiitokset edustaja laiholle että olitte mukana ja kuuntelitte tämän asian ja suhtauduitte vakavasti tähän asiaan koska on todella tärkeää se että ihmisiä ohjataan asianmukaisesti ihmiset voivat luottaa siihen että se mitä me täällä eduskuntasalissakin puhumme on varmasti totta

nyt on hyvin tärkeää tiedostaa se että kyse ei ole uskomushoidosta vaan todellakin erilaisista tutkimuksista eikä ole kyse vaihtoehtohoidosta vaihtoehtohoidon olennaisin asia on se että koetaan että se on vaihtoehto nykyiselle lääketieteellisen koulutuksemme mukaiselle hoidolle kyse ei ole vaihtoehtohoidosta vaan hyvin usein lääkärit keskustelevat asiakkaidensa kanssa että mikä on tilanne ja hyvin moni lääkäri myöskin minun tuntemani lääkäri tällä hetkellä on sitä mieltä että jos joku kiputilanne on olemassa joku hermopinne tai tämmöinen asia niin ei välttämättä ole aina tarpeellista lähteä leikkaamaan vaan voisi kokeilla auttaako perinteinen kalevalainen jäsenkorjaus elikkä olkoon kyse hieronnasta fysioterapiasta tai mistä tahansa niin olennaista on se että kyse on hoidosta joka ei missään tapauksessa aiheuta mitään vahinkoja asiakkaalle hyvin usein on pystytty välttämään leikkaustarve on pystytty hoitamaan tämmöisellä perinteisellä hoitomenetelmällä ja muodolla onko meillä sitten riittävästi tieteellistä tutkimusta siitähän tässä on juuri kysymys että meillä varmasti on näyttöjä tälle asialle minulle on moni sanonut että mitä hullua sinä lähdet tuommoisia asioita sinne esittelemään että sinäkin koulutettu henkilö lähdet kaiken maailman humpuukeihin matkaan minä siihen että hei haloo minä olen perehtynyt tähän asiaan todella paljon olen itse ottanut useita kalevalaisen jäsenkorjauksen hoitoja itselleni tutustunut siihen käynyt pikkuisen perehtymässä kurssitukseen kurssitukseen minkälaisia ne ovat että olisin ihan varma siitä etten missään nimessä ala mistään humpuukista puhumaan että voin puhua oikein rehellisellä mielellä tästä asiasta suurimpana tukijana tässä asiassa minulla on varmasti ollut edustaja puska koska hän on vahvasti tukenut tätä toimintaa ja perinnehoitojen neuvottelukunta on tässä asiassa pitänyt useita kokouksia perinnehoitojen neuvottelukunta on toiminut aloitteellisesti virallistamisen edistämiseksi neuvottelukunnassa ovat jäseninä muun muassa professori pekka puska emeritusprofessorit osmo hänninen ja pentti tuohimaa

paula risikko dosentti mika venojärvi professorit timo santalainen ja timo ylikomi lääkärit mikko nenonen toini virkkala ja kelan kunniatohtori paavo rissanen ovat esittäneet myönteiset kannanotot kalevalaisen jäsenkorjauksen virallistamiseksi

kyllä edustaja maijalan aloite on hyvä tämä kalevalainen hoito on kehittynyt jatkuvasti ja ennen kaikkea he ovat pystyneet kehittämään sen jatkuvan systemaattisen menetelmän kouluttaa näitä kalevalaisia hoitajia joten heillä on aina se

muistaa että monillakin hoitajilla on useita koulutuksia myöskin muilta muilta puolilta vaikkapa osteopaatti ja muita vastaavia koulutuksia he hankkivat niitä ja he tutkivat ja näkevät monia asiakkaita ja

tavanomaisilla menetelmillä ei saavutetakaan sitä hyötyä ja täytyy käyttää joitain toisia liikkeitä täytyy osata tuntea palpoida sen ihmisen keho ja sitten hyödyntää sitä mitä on olemassa itsekin

itsekin ihmisiä hoitanut ja kyllä se vain näin on että suomen mittakaavassa meillä on käsittääkseni noin kahdensadan miljoonan kysymys

ihmisten työkykyyn yleensäkin nämä suht vähäpätöiset liukastumiset ja niistä selkäongelmat selän poismeno tavanomainen lääketiede on vähän sellaista että kun mennään valittamaan jotakin kipua niin annetaan sitten kipulääkettä ja välttämättä sitä selkää ei koskaan käsillä koetellakaan mikä siellä saattaisi olla vikana mutta potilas menee kalevalaiselle hoitajalle hän saa heti siellä jo yhdestäkin käsittelystä avun ja se apu saattaa säästää yhteiskunnalle todella paljon näin ollen minä näkisin että meillä vahvuus kokonaisuudessaan suomessa on se että meillä on tällainen käsite ja tällainen hoitomuoto kuin kalevalaiset hoidot ihan kumpia vain miksemme me sitten hyväksyisi tätä osaksi yhteiskuntaa kaikki voisivat käyttää näitä palveluita

ja kannattaa panostaa myös niihin ei lääketieteellisiin hoitoihin olen samaa mieltä siitä erityisesti liikunta on tietenkin siinä ensiarvoisen tärkeätä jos me ajattelemme näitä ammattinimikkeitä niin meillähän on fysioterapeutit jotka tekevät paljon tuki ja liikuntaelinsairauksien kanssa asiakkaiden kanssa töitä ja he voivat myöskin laajentaa omaa osaamistaan erityyppiseen toimintaan ja jos me mietimme mitä me

olla tosi tarkkoja siinä että me oikeasti olemme sitten tasapuolisia myöskin eri eri hoitomuodoille että jos me otamme niin meillä on paljon muitakin sellaisia joiden koetaan olevan hyviä ja joista on ihan hyviä tuloksiakin mutta joista meillä ei varsinaisia vahvoja tieteellisiä näyttöjä ole ja sitten kun me ajattelemme minkälaisia tarpeita meillä nykyään on ja tulevaisuudessa tulee yhä enemmän esimerkiksi lääkitysten kehittyvän lääkehoidon suhteen niin kyllä meidän pitää niitä rajoja asettaa sille mitä yhteiskunta on valmis maksamaan eihän mikään estä ihmisiä hakeutumasta näille vastaanotoille ja maksamaan niitä itse sehän on tietenkin ihan sallittua
arvoisa puhemies ensiksi kiitokset kaikille niille neljällekymmenelle kansanedustajalle jotka ehtivät tämän allekirjoittaa moni

tämän aloitteen allekirjoittanut siitä että meillä ei riittävästi olisi tällä hetkellä tutkimusnäyttöjä joita on muuten kuitenkin aika paljon tietojeni mukaan tästä kalevalaisesta jäsenkorjauksesta näytti olevan huomattavasti enemmän erilaista tutkimustietoa kuin mistään muusta toisenlaisesta hoitomuodosta joka ei tällä hetkellä ole vielä virallistettuna

tuki ja liikuntaelinongelmat ovat todellakin suomessa tällä hetkellä kaikkein suurin ongelma mikä meidän pitäisi pystyä purkamaan ja ensimmäinen asia on tietenkin se että ihmiset pitävät huolta itse omasta liikkumisestaan ja kunnostaan elikkä liikkuminen on meillä kaikilla ehdoton ykkösasia mutta kun sekään ei aina auta niin sitten on hyvä että ihmisillä on joitakin muitakin konsteja millä pystyvät auttamaan itseänsä ja meillä jokaisella suomalaisella pitäisi olla varaa hakea itsellensä apua valtion kautta yhteiskunnan kautta olevat sote kulut ovat aivan älyttömät ja meidän pitäisi pystyä ja pyrkiä siihen että niitä vähennettäisiin todella paljon tuki ja liikuntaelinongelmissa on miljardien eurojen ongelmista kysymys ja iso osa niistä pystyttäisiin korjaamaan ja hoitamaan tällä kalevalaisella jäsenkorjauksella kiitoksia siitä että me olemme saaneet tätä asiaa menemään jo paljon eteenpäin ja vielä hyvin moni hieroja ja fysioterapeutti on pätevöittänyt itsensä myöskin

sitä kautta he ovat saaneet tämän koulutuksensa ja nämä hoitomuodot käyttöönsä näissä asioissa ja todellakin toivon että me saamme vietyä tätä eteenpäin mikä on sitten se toimintamuoto tai malli mikä tuottaa meille parhaat tulokset sitä minä en ehkä alan ammattilaisena vielä tiedä mutta toivon mukaan me saamme porukalla työstettyä ja kehitettyä asiaa eteenpäin niin että me voisimme vähentää näitä tule eli tuki ja liikuntaelinsairauskuluja kokonaisuudessaan

arvoisa puhemies tämän lähetekeskustelun aiheena on lakialoitteeni jolla tähdätään lasten turvallisuuden parantamiseen

muuttamista työnantajien on nykyisen lainsäädännön mukaan pyydettävä alaikäisten kanssa työskenteleviä henkilöitä esittämään rikostaustaote työ tai virkasuhteeseen ottamisen yhteydessä tästä otteesta ilmenevät mahdolliset lapseen kohdistuneet rikokset samoin esimerkiksi seksuaali väkivalta ja huumausainerikokset valitettavasti lakia ei kuitenkaan nykyisellään sovelleta niissä tehtävissä jotka kestävät yhden vuoden aikana yhteensä enintään kolme kuukautta tämä on paha epäkohta esimerkiksi päiväkoteihin joudutaan palkkaamaan lyhytaikaisia sijaisia joiden rikostaustaa työnantajalla ei ole edes halutessaan oikeutta tarkastaa perussuomalaisten kansanedustaja mika niikko nosti aiemmin tänä syksynä eduskunnan kyselytunnilla erittäin aiheellisesti esiin sen tosiasian että vantaan kaupunki sai eduskunnan oikeusasiamieheltä nuhteet tarkastettuaan myös lyhytaikaisten sijaisten rikostaustan eikä vantaallakaan siten pystytä enää tältä osin tekemään näitä hyvin tärkeitä tarkastuksia arvoisa puhemies työnantajien lisäksi rikostaustan selvittämistä rajoittava kolmen kuukauden sääntö on herättänyt aiheellista hämmennystä hämmennystä myös vanhempien keskuudessa päiväkodeissa tehtävän työn lisäksi monessa muussakin lasten parissa tehtävässä työssä kohdataan usein toistuvasti tilanteita joissa työsuhde kestää korkeintaan muutaman päivän tai viikon luonnollisesti rikostausta olisi syytä selvittää myös näissä tapauksissa mutta laki ei tosiaan sitä mahdollista myös työministeri jari lindström on todennut aiemmin tänä syksynä tekemääni kirjalliseen kysymykseen antamassaan vastauksessa että työmarkkinoiden muuttuminen ja sijaisjärjestelyjen tarpeen lisääntyminen nykylain vuonna kaksituhattakolme tapahtuneen voimaantulon jälkeen tulee ottaa huomioon tätä lainsäädäntöä ja sen muutostarpeita arvioitaessa myös lapsiasiainvaltuutettu tuomas kurttila pitää ymmärrettävästi lain nykytilaa hyvin ongelmallisena ja katsoo sen edellyttävän korjausta kurttila on myös todennut että rikostaustaote tulisi vaatia jo ennakoivasti sijaisrekistereihin kirjautuvilta työnhakijoilta lapsiasiainvaltuutetun näkemykset ovat täysin perusteltuja ja laki vaatiikin pikaista korjausta arvoisa puhemies alaikäisten turvallisuuden vahvistaminen kuuluu lainsäätäjän keskeisiin velvollisuuksiin käsittelyssä olevassa lakialoitteessa esitetään myös lyhytaikaisesti lasten parissa töitä tekevien henkilöiden rikostaustan selvittämistä poistamalla lain toisen pykälän kolmannesta momentista rikostaustan tarkastusta rajoittava kolmen kuukauden aikaraja työsuhteen kestolle lisäksi tässä lakialoitteessa velvoitettaisiin työnantajaa pyytämän työntekijältä rikostaustaote jo mahdolliseen sijaisrekisteriin rekisteröitymisen yhteydessä ja tätä varten lain kolmanteen pykälään lisättäisiin uusi neljäs momentti sen myötä sijaisrekisteriä käyttävän työnantajan tulee pyytää työnhakijalta nähtäväksi rikostaustaote ilman tarpeetonta viivästystä sijaisrekisteriin rekisteröitymisen yhteydessä tämä lisäys on tarpeen koska työnantajilla on käytössään hyvin vähän aikaa etsiä sijaisia esimerkiksi sairaustapauksissa hakijoiden mahdollisen rikostaustan pitäisi näissä tilanteissa olla tiedossa jo hyvissä ajoin etukäteen varsinkin kun otetaan huomioon rikostaustaotteen seitsemän työpäivän käsittelyaika oikeusrekisterikeskuksessa arvoisa puhemies perussuomalaiset vaativat mainittujen muutosten kirjaamista lakiin viipymättä vielä tällä vaalikaudella ehdottamamme lainmuutokset kohentaisivat lasten turvallisuutta tarjoaisivat vanhemmille mielenrauhaa sekä helpottaisivat työnantajien ja ilman rikollista taustaa työtä hakevien henkilöiden asemaa arvoisa puhemies asian etenemisestä lakiin saakka on onneksi myös konkreettisia toiveita perussuomalaiset tiedustelivat kahdeksastoista lokakuuta eduskunnan kyselytunnilla oikeusministeri häkkäseltä onko hän valmis edistämään lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämistä ministeri häkkänen lupasi paneutua asiaan oikeusministeriön virkamiesten avustuksella ja ryhtyä tarvittaessa ripeisiin toimenpiteisiin toivon todellakin että oikeusministeri häkkänen muistaa eduskunnan edessä antamansa lupauksen ja ryhtyy konkreettisiin toimiin on nimittäin kyse erittäin tärkeästä asiasta suomalaislasten turvallisuudesta
arvoisa

lasten turvallisuudesta ei saa tinkiä ja tämä lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen on ensiarvoisen tärkeää kaikilta työntekijöiltä olivat ne työsuhteet sitten lyhytaikaisia tai pidempiaikaisia olenkin tehnyt tästä viime keväänä kirjallisen kysymyksen ja tästä samasta asiasta lakialoitteen johon ministeri häkkänen tosiaan kyselytunnilla kahdeksastoista kymmenettä myöskin viittasi ja ja lupasi paneutua tähän tärkeään

arvoisa puhemies en kyllä itse henkilökohtaisesti tiedä mikä voisi olla tärkeämpi asia kuin lasten turvallisuus mikä muu on päättäjille kaikkein arvokkain asia kuin se että viattomien lasten turvallisuus taataan se pitää taata lainsäädännöllä tämä on halpa ennaltaehkäisy valitettavasti ihmiset joilla on taipumus sekaantua lapsiin hakeutuvat aloille missä on paljon lapsia he tuntevat lain ja tietävät porsaanreiät siellä meillä ei ole varaa ottaa tällaisia riskejä kysymys on pienten lasten koskemattomuudesta ja heidän koko elämästään tässä lakialoitteessa halutaan muutosta lasten kanssa työskentelevien rikostaustan olin itse tekemässä tästä lakialoitetta ja sitä vähän jo eduskuntaryhmässä pyörittelinkin mutta sitten sami savio koska kaikki perussuomalaiset ovat kiinnostuneita lasten turvallisuudesta oli jo pidemmällä joten ajattelin että allekirjoitan tietysti tämän aloitteen meillä kaikki perussuomalaiset ovat kiinnostuneita tästä laista tässä laissa nimenomaan halutaan tarttua siihen koska päiväkodit joutuvat palkkaamaan niitä lyhytaikaisia sijaisia joiden rikostaustaa työnantajalla ei ole oikeus tarkistaa jos sijaisuudet ovat alle kolmen kuukauden mittaisia pitää olla oikeus tarkistaa pitää olla velvollisuus tarkistaa toinen asia on se minkä edustaja savio jo sanoikin että lapsiasiainvaltuutettu tuomas kurttila näkee hyvin ongelmallisena sen että sijaisrekistereissä ei jo ennakoivasti ole tätä tämä on halpa ennaltaehkäisy tämä parantaa totisesti lasten turvallisuutta lasten ja turvallisuuden tulee olla tässä salissa ykkösprioriteetti

arvoisa puhemies

nähtäväksi rikostaustaotteen työ tai virkasuhteeseen ottamisen yhteydessä otteessa näkyvät mahdolliset lapseen kohdistuneet rikokset sekä muun muassa seksuaali väkivalta ja huumausainerikokset tällä hetkellä tämän lain soveltaminen on puutteellista koska sitä ei sovelleta pesteihin jotka kestävät vuoden aikana enintään kolme kuukautta käytännössä tämä tarkoittaa valitettavasti mustaa aukkoa häiriintyneille henkilöille päästä työn kautta lasten lähettyville arvoisa puhemies ja hyvät kollegat laissa on siis musta aukko nyt nykylain tarkoitushan on estää juuri epäilyttävän taustan omaavien henkilöiden työskenteleminen lasten parissa mutta käytännössä osa porukasta menee ja tulee ilman mitään selvityksiä on päivänselvää että tähän tarvitaan muutos tämä rikostaustan selvittämistä rajoittava kolmen kuukauden sääntö on herättänyt aika ajoin kummastelua erityisesti vanhempien keskuudessa kentällä tilanne on se että päiväkodit joutuvat usein turvautumaan lyhytaikaisiin sijaisiin joiden rikostaustaa heillä ei ole oikeus tarkistaa vastaavia tilanteita ilmenee myös monissa muissa työpaikoissa joissa toimitaan alaikäisten parissa tilanne on ongelmallinen myös tuomas kurttilan mukaan hallituksen olisi nyt kuunneltava huolestuneiden vanhempien ja asiantuntijoiden ääntä ja korjattava ongelma nykyinen käytäntö on riski alaikäisten turvallisuudelle annan sataprosenttisen tukeni edustaja savion hyvälle lakialoitteelle jossa ehdotetaan rikostaustan tarkistamisen edellyttämistä myös lyhytaikaisesti lasten kanssa työskenteleviltä henkilöiltä kuten edustaja huhtasaari jo edellä mainitsi lasten turvallisuuden takaaminen on todella kaikille perussuomalaisille todella tärkeää myös lain muodossa eli vielä kerran kannatan siis edustaja savion lakialoitetta kiitos

edustaja savio ja muut tämän lakialoitteen allekirjoittaneet edustajat ovat tehneet aivan erinomaista työtä tämän päivän maailmassa ikävä kyllä on tällaisia todella surullisia tapauksia että lapsia on käytetty hyväksi ikävä kyllä niitä on tapahtunut myös esimerkiksi päiväkodeissa ja muissa muissa vastaavissa paikoissa tämä lakialoite minkä edustajat ovat tehneet on aivan erinomainen ja ihmettelen että tämmöinen porsaanreikä lainsäädäntöön on yleensä jäänyt lastensuojelusta tässä maassa puhutaan aivan liian vähän pienet lapset pitää suojata tältä pahalta maailmalta kaikin käytettävissä olevin järkevin keinoin ja niin että esimerkiksi lasten parissa työskentelevät henkilöt todella joutuvat mukautumaan ihan alusta asti siihen että heillä on puhtaat paperit kun lastenhoitoalalle lähtevät niinhän me vaadimme esimerkiksi monessa muussa ammatissa että pitää olla sertifikaatit ja opinnäytteet kunnossa ja

lastenhoitoalalla pitää päästä tällaiseen sopimukseen pitää olla semmoista lainsäädäntöä jossa jokaiselta sillä alalla työskentelevältä vaaditaan nämä asianmukaiset otteet että henkilöllä ei ole menneisyydessä mitään ikävää voisi vaarantaa lapsen hyvinvoinnin kannatan lämpimästi edustajien tekemää lakialoitetta ja kiitän siitä antaumuksesta millä edustaja savio ja muut ovat tähän lakialoitteeseen paneutuneet
arvoisa puhemies lasten suojelu on tietenkin ykkösasia ja täytyy todeta että omalla virka ajallani ennen

tämä ehdotettu kuvio oli kyllä ihan arkea eli eli kun sijaista syksyllä hankki ja sitten pohdittiin millainen hänen hänen tuleva vuotensa on niin kun toi tietoon tämän että kolmen kuukauden kuluttua

ote esittää niin he he ehdottivat yleensä ottaen että voinko hankkia jo nyt silloin oli hyvä merkitä sijaisrekisteriin että ote on esitetty eli ei silloin tiennyt että tämä ei ole ole kenties ihan hyväksyttävä menettely mutta tämä sopi yleensä ottaen näille sijaisille mutta tässä yhteydessä toisin myöskin tämän huolen vapaaehtoistoimijoitten otetilauksien vähäisyydestä eli nythän on seuroissa toimivilta mahdollisuus mahdollisuus saada lupa näihin otetilauksiin ja minusta se on vähäinen määrä jos edellisenä vuonna vain noin kappaletta on tätä varten esitetty eli meillä pitäisi tiedottaa ja kannustaa näitä vapaaehtoistoimijajärjestöjä siihen että ihan säännöllisesti kysyttäisiin urheiluseuroissa ja ja muissa lasten kanssa toimivilta että tämmöinen mahdollisuus on olemassa ja saataisiin kitkettyä tätä ikävää ilmiötä sitten pois yhteiskunnasta

arvoisa puhemies haluan tässä lyhyesti vielä omalta osaltani kiittää tämän lakialoitteemme puolesta esitettyjä ja pidettyjä kannatuspuheenvuoroja joissa kaikissa korostettiin aivan aivan oikein lasten turvallisuuden tärkeyttä ja vaadittiin lainsäätäjää ryhtymään pikaisiin toimiin asian korjaamiseksi lainsäädäntöähän täällä eduskunnassa tehdään me kansanedustajat olemme siitä viime kädessä vastuussa kuten myös esittelypuheenvuorossani totesin perussuomalaiset tervehtivät suurella ilolla oikeusministeri häkkäsen lokakuun kyselytunnilla esittämää myönteistä suhtautumista ja suurella vakavuudella tapahtuvaa suhtautumista suhtautumista tähän aiheeseen hänhän lupasi selvittää asiaa ministeriönsä virkamiesten kanssa ja toivottavaa tosiaankin on se että nämä tarvittavat lakimuutokset näkevät päivänvalon mahdollisimman pikaisesti mielellään tämän vaalikauden loppuun mennessä mikseivät jo aiemminkin tämän vuoden puolella jos tahtoa on niin mahdollisuuksia ripeään etenemiseen varmasti

kokoomuksessa lasten turvallisuudesta ei haluta tinkiä ja ja halutaan ilman muuta viedä eteenpäin kaikkia niitä asioita joilla lasten turvallisuutta voidaan edistää jos se vain mitenkään on mahdollista uskon että ministeri häkkänen on tämän asian ottanut vakavasti niin kuin hän on esille tuonutkin ja ja vien omasta puolestani hänelle tätä asiaa edelleenkin eteenpäin hienoa että tästä tosiaan on yhteisymmärrys koko tässä salissa